toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia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 keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenes toista kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on riitta myller silvia modigin kannattamana ehdottanut että lakiehdotus hylätään

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenes toista kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on olli immonen toimi kankaanniemen kannattamana ehdottanut että lakiehdotukset hylätään lisäksi keskustelussa satu hassi on silvia modigin kannattamana tehnyt kaksi lausumaehdotusta jotka on monistettuina jaettu edustajille vielä on toimi kankaanniemi sami savion kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen joka on niin ikään monistettuna jaettu edustajille

hylkäysehdotuksesta on äänestettävä

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenesensimmäinen toista kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on lauri ihalainen hanna sarkkisen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset mukaiset kaksi

lausumaehdotusta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

keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmeneskuudes toista kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on matti semi anders adlercreutzin kannattamana ehdottanut että lakiehdotus hylätään lisäksi keskustelussa on sirpa paatero matti semin kannattamana tehnyt vastalauseen yhden mukaisen lausumaehdotuksen

toiseen käsittelyyn ja ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmeneskuudes toista kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on lauri ihalainen hanna sarkkisen kannattamana ehdottanut että lakiehdotukset hylätään

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmeneskuudes toista kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on timo harakka pia viitasen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset kolme

lausumaehdotusta

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmeneskuudes toista kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa arja juvonen on rami lehdon kannattamana tehnyt lausumaehdotukset yksi viiva kahdeksan jotka on monistettuna jaettu edustajille silvia modig on matti semin kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen joka on monistettuna jaettu edustajille lisäksi on mikaela nylander veronica rehn kiven kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen joka on monistettuna jaettu edustajille lisäksi krista mikkonen on olli poika parviaisen kannattamana ehdottanut että kansalaisaloite hyväksytään ja aktiivimalli kumotaan vastalauseen kolme mukaisesti

mikkosen ehdotus on vastoin eduskunnan aiemmin ensimmäisessä käsittelyssä tekemää päätöstä joten

sisältyvien lakiehdotusten hyväksymisestä ei voida äänestää enää toisessa

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmeneskuudes toista kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on silvia modig krista mikkosen kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen joka on monistettuna jaettu edustajille

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö seitsemäntoista

asiasta päättyi kahdeskymmeneskuudes toista kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on pilvi torsti jukka gustafssonin kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen lisäksi on ritva elomaa sami savion kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen joka on monistettuna jaettu edustajille

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö kolmekymmentäviisi valiokunta ehdottaa että lakiehdotus hylätään

arvoisa rouva puhemies talousvaliokunnan mietintö kansalaisaloitteesta koskien vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen on kysymyksessä tällä kertaa arvoisa puhemies tämän kansalaisaloitteen taustalla on ajatus siitä että hankintalainsäädännön mukainen kilpailuttaminen ei ole toimiva eikä inhimillisesti tai kansantaloudellisestikaan kestävä tapa järjestää vammaispalveluita samalla vaarantuu vammaisten osallisuuden toteutuminen heidän elämäänsä olennaisesti vaikuttavissa päätöksissä myöskään tarvittavia oikeussuojakeinoja ei ole käyttävissä asianomaisaseman puuttuessa asianomaisaseman puuttuessa talousvaliokunta pitää aloitteessa esille nostettuja kysymyksiä tärkeinä ja ajankohtaisina aloitteesta ilmenevät ongelmat edellyttävät toimivaa sääntelyä ja ja inhimillisesti kestäviä toimintamalleja nyt käsiteltävä kansalaisaloite on tärkeä keskustelunavaus vammaispalvelujen laadun turvaamiseksi talousvaliokunnan arvioinnin lähtökohtana on se millä tavoin asiaa on voimassa olevassa hankintalaissa säännelty millä tavoin hankintalaki mahdollistaa kansalaisaloitteen tavoitteiden toteutumisen ja aiheutuuko aloitteesta lainsäädännön muutostarpeita esityksessä ehdotetaan vammaispalvelut suljettavaksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain soveltamisalan ulkopuolelle tätä toteutettaisiin lisäämällä lain yhdeksänteen pykälään soveltamisalarajaus jossa todettaisiin että tätä lakia ei sovelleta sellaisten vammaispalveluiden hankintaan joissa on kyse vammaisten henkilöiden välttämättömän huolenpidon ja ja tuen tarpeesta ja tarpeeseen liittyvistä palveluista asumisessa ja jokapäiväisessä elämässä

arvoisa puhemies vaikka voimassa oleva hankintalaki tarjoaa varsin laajan keinovalikoiman joka vammaisten henkilöiden oikeuksien turvaamisen tätä ei lain soveltamiskäytännössä ole aina pystytty riittävästi toteuttamaan talousvaliokunta katsoo että tämä edellyttää nykyistä selkeämpää ja kattavampaa ohjeistusta ja neuvontaa lain soveltamisesta vammaispalveluiden järjestämisen osaamista tulee edistää valtakunnallisesti kyse ei ole vain hankintalainsäädännön mukaisten menettelyjen osaamisesta vaan oikean järjestämistavan valinnasta järjestämistapa voi olla myös muu kuin hankintalain mukainen kilpailutus talousvaliokunta pitää lisäksi tärkeänä että lainsäädännön tarjoamien oikeussuojakeinojen riittävyyttä selvitetään samassa yhteydessä tulee selvittää sosiaali ja terveyspalveluja koskevan lainsäädännön muutostarpeita vammaispalveluiden laadun ja jatkuvuuden turvaamiseksi

talousvaliokunta esittää näiden näkökohtien osalta sosiaali ja terveysvaliokunnan lausuntoesitykseen perustuvaa lausumaa mutta katsoo että lausumaa tulee täydentää nimenomaisella maininnalla sosiaali ja terveyspalveluita koskevan lainsäädännön muutostarpeista ja hankintoja koskevasta ohjeistuksesta lisäksi lainsäädäntöehdotusten laadun turvaamiseksi tulee työryhmän työlle varata riittävästi aikaa ehdotukset tulee kuitenkin kuitenkin valmistella viipymättä tästä valiokunnan lausumaehdotus yksi josta kuulemme

että vammaisten osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta tulee vahvistaa osana asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta koskevan lainsäädännön valmistelua ja esittää sosiaali ja terveysvaliokunnan lausunnon mukaista lausumaa asiasta valiokunnan lausumaehdotus kaksi josta

asiakkaiden yhdenvertaisuuden kannalta on tärkeää varmistaa myös kilpailuneutraliteetin toteutuminen lainsäädännön sen soveltamisen ja lupa ja valvontakäytäntöjen tulee olla johdonmukaisia ja turvata sekä palveluiden laatu että tasa arvoiset lähtökohdat erilaisille palveluntuottajille tässä tulee huomioida myös pienempien palveluntarjoajien tosiasialliset mahdollisuudet toimia markkinoilla tasavertaisesti ja tästä valiokunnan lausumaehdotus kolme

arvoisa puhemies talousvaliokunnan päätösehdotus on että eduskunta hylkää kansalaisaloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen ja että eduskunta hyväksyy kolme lausumaa ja nyt mennään niihin lausumiin ensimmäinen lausumaehdotus eduskunta edellyttää että valtioneuvosto nimittää asiantuntijaryhmän jossa ovat mukana ja vammaisjärjestöjen edustajat arvioimaan ja valmistelemaan viipymättä tarvittavat säädösmuutokset joiden avulla turvataan vammaisten henkilöiden osallisuus ja oikeussuojakeinot heitä koskevassa päätöksenteossa lisäksi asiantuntijaryhmän tulee selvittää sosiaali ja terveyspalveluja ja hankintalainsäädäntöä sekä niihin liittyvää neuvontaa ja ohjeistusta koskevat muutostarpeet sosiaali ja terveyspalvelujen mukaan lukien kansaneläkelaitoksen järjestämisvastuulle

hankintojen kehittämiseksi tarvittavat säädösmuutokset on annettava eduskunnalle mahdollisimman pian toinen lausumaehdotus

eduskunta edellyttää että vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta vahvistetaan osana asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta koskevan lainsäädännön

edellyttää että valtioneuvosto selvittää ja varmistaa vammaispalveluiden tarjoamisen edellytyksiin kuten toimintoja koskeviin vaatimuksiin liittyvän lainsäädännön tarkoituksenmukaisuuden ja siihen liittyvän ratkaisu ja valvontakäytännön yhtenäisyyden palvelujen käyttäjien yhdenvertaisuuden ja palveluntarjoajien tasavertaisten kilpailuedellytysten turvaamiseksi

todettakoon vielä erikseen että talousvaliokunnan hylkäävän päätösehdotuksen taustalla on hankintalaki jonka sisällön reunaehtoja määrittävät eun hankintadirektiivit nyt käsiteltävän aloitteen kannalta keskeistä

hankintadirektiivin soveltamisalaan eikä niitä siten ole mahdollista sulkea kansallisen hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle tämä ei kuitenkaan merkitse pakkoa toteuttaa palveluita julkisena hankintana arvoisa puhemies aikoinaan

luulin että kansalaisaloitteilla ei ole mitään merkitystä mutta erehdyin olin väärässä tämä lakialoite on on näyttänyt voimansa kansalaisilla on valtaa jos eduskunnan lainsäädäntövalta ei näe kivimuurien läpi kansan syviä rivejä siis tämä kansalaislaki on näyttänyt voimansa ja seuraavan eduskunnan on tehtävä tarvittavat korjaukset lainsäädäntöön eläköön
annetaan ministerin vastata

kiitos valiokunnalle ja puheenjohtaja mölsälle tämän asian esittelystä ja tämän vaikean asian tosi asiallisesta käsittelystä tätä kansalaisaloitetta on kiittäminen siitä että se on nostanut esiin tärkeitä kysymyksiä näitten palvelujen järjestämistavasta ja laadusta ja on myös lisännyt tietoisuutta siitä mistä tässä kaikessa on kysymys minä olen itse käynyt tosi paljon keskustelua muun muassa vammaisjärjestöjen kanssa pitkän aikaa näistä haasteista joita on koettu tämän hankintalain osalta ja ja toisaalta sitten näitten palvelujen järjestämisestä miten pitää edetä ja ja mikä on tavallaan se oikea syy onko se hankintalaki vai onko se syy jossain muualla no palvelujen käyttäjiä ja heidän läheisiään on joka tapauksessa palvelujen suunnittelussa ja ja sitten laatuvaatimusten asettamisessa kuultava vaikkei nyt sitten ihan kaikkia toiveita aina pystytä toteuttamaan niin niin kyllä uskon että asioitten hyvällä ja huolellisella järjestämisellä näitä toiveita pystytään nykyistä paremmin huomioimaan vammaispalvelujen järjestämisen tavoissa kunnalla on erilaisia vaihtoehtoja omatuotanto palveluseteli taikka sitten kilpailuttamalla hankitut ostopalvelut kunnan tuleekin nyt aiempaa tarkemmin pohtia sitä minkä tuotantotavan se sitten valitsee hyvä että tätä keskustelua käydään myös asiakkaitten kanssa siitä mikä on oikea tapa järjestää nämä palvelut myös silloin kun kilpailutetaan hankintoja voidaan antaa tilaa asiakkaiden valinnanvapaudelle esimerkiksi kun käytetään puitejärjestelyä niin voidaan valita sen yhden palvelun sijasta useampia vaihtoehtoisia palveluntarjoajia joista asiakas voi sitten valita sen haluamansa hankintalaki mahdollistaa myös yksilöperusteiset suorahankinnat semmoisissa tapauksissa kun siihen on joku asiakkaan elämäntilanteesta tai muusta seikasta johtuva syy tämmöinen voi olla esimerkiksi asiakkaan ja hoitajan välinen hoitosuhde kuten vaikeavammaisen potilaan tarve käyttää omaa tuttua hoitajaansa

hankintalaissa on tästä selkeä kirjaus ja laadun määrittelystä vastuullisen ostajan on tämä seikka otettava huomioon hankintalaki mahdollistaa jo nyt hyvin pitkät sopimukset ja toistaiseksi voimassa olevan eli käytännössä pysyvän hoitosuhteen laki ei siten vaadi kilpailutettavaksi uudelleen jo kertaalleen kilpailutettuja palveluita mutta hankintalaki edellyttää sote palveluitten osalta että jos palvelu kilpailutetaan vain hinnalla niin hankintayksikön tulee silloin perustella miten sen laatu on tullut huomioiduksi ja tämä velvoite pakottaa kaikki hankkijat perusteellisesti pohtimaan sitä minkä arvon ne asettavat hinnalle valintaperusteena laatuvaatimusten toteutumista on valvottava sen koko sopimuskauden ajan kunnilla on paljon kilpailutuksen osaamista mutta edelleen tarvitaan lisää tietoa ja hyviä esimerkkejä onnistuneista laadukkaista tavoista toimia ja senpä takia on erinomaista että ensi viikolla me saamme käynnistettyä tämmöisen tätä asiaa tukevan

kaikille sote hankkijoille ja palveluntuottajille me olemme tässä tehneet hyvää yhteistyötä sosiaali ja terveysministeriön kanssa ja tämä kierros lähtee kiertämään sitten meillä on käytössä keinoverkosto jonka osaamista voidaan käyttää minun mielestäni kaikkinensa tämä keskustelu on mennyt oikeaan suuntaan vaikka tässä esitetään tämän kansalaisaloitteen hylkäämistä niin tämä kansalaisaloite on tehnyt minun mielestäni ison palveluksen vammaisjärjestöille ja myös hankintalaille toivottavasti tämä esimerkki osoittaa sen että kansalaisaloitejärjestelmä toimii ja sillä voidaan vaikuttaa kiitos

no niin otetaan tähän muutama vastauspuheenvuoro ensiksi ja sieltä ensiksi vaikka edustaja elo arvoisa
rouva puhemies haluan kiittää ensinnäkin kansalaisaloitteen laatijoita hyvästä ja merkityksellisestä työstä ja tietysti myös ministerin mainitsemia vammaisjärjestöjä hyvästä yhteistyöstä tämän prosessin aikana sekä sosiaali ja terveysvaliokunnan lausunnon osalta että nyt talousvaliokunnan mietinnön osalta omalla pikkusiskollani on downin syndrooma ja sitä kautta tietysti koko elämän ajan olen voinut nähdä aika läheltä mikä tilanne esimerkiksi kehitysvammaisten osalta suomessa on ja parempaan suuntaan hänenkin elämänsä aikana on menty mutta haasteita kyllä edelleen on ennen kaikkea se liittyy siihen että meillä on kolmisensataa kuntaa joissa voi olla jopa kolmesataa erilaista ratkaisua tai asennetta entä jos olisi ne kahdeksantoista maakuntaa pääsemmekö siihen tilanteeseen että pääsemme sen kokemaan sekin jää nähtäväksi mutta tämän mietinnön mukaan on tärkeää se mihin sosiaali ja terveysvaliokunta lausunnossaan kehottaa ja mihin ministeri viittasi että kunnat käyttäisivät enemmän sitä yksilöperusteista suorahankintaa palvelujen hankinnassa silloin jos nimenomaan palveluntarjoajan vaihtaminen olisi ihmisen kannalta erityisen epätarkoituksenmukaista niin kuin tässä todetaan nämä ovat niitä tilanteita joihin minun käsittääkseni nimenomaan vammaisjärjestötkin ovat halunneet puuttua ja olenkin iloinen että tämä mietintö on yksimielinen tälle kehitykselle mihin mietinnössä viitataan on tämän eduskunnan laaja tuki kaikkien puolueiden osalta

rouva puhemies haluan myöskin yhtyä kiitoksiin paitsi tämän kansalaisaloitteen tekijöille myöskin vammaisjärjestöille sosiaali ja terveysvaliokunnan lausunto oli yksimielinen ja talousvaliokunnalta tuli myöskin hyvä mietintö jossa on nämä velvoittavat ponnet haluan uskoa että näitten ponsien kautta ja erityisesti tämän asiantuntijatyöryhmän asettamisen kautta oikeasti pääsemme nyt sitten pureutumaan niihin todellisiin ongelmiin mitkä tällä hetkellä meillä ovat liittyneet vammaisten elinikäisten palveluitten kilpailuttamiseen toki varmasti myöskin se keskustelu mitä on käyty vanhuspalveluista aika hyvin heijastaa näitä samantyyppisiä asioita mitkä ovat tulleet esille tässä keskustelussa on hyvin tullut esille se miten voidaan järjestää palvelut omana tuotantona ja palveluseteleillä ja sitten tullaan kilpailutuksiin ja laatukriteereihin ja näihin ehkä haluaisin nostaa vielä myöskin vielä tämän niin sanotun sgein elikkä yleistä taloudellista etua sisältävät palvelut ja tämän erottelun että meillä pitäisi näitä elinikäisiä palveluita pystyä myöskin eu lainsäädännön näkökulmasta katsomaan siitä vinkkelistä että ne eivät ole sen tyyppisiä palveluita joita pitäisi välttämättä ollenkaan kilpailuttaa täällä ministeri kyllä hyvin toi esille myöskin niitä seikkoja jotka saattavat liittyä esimerkiksi asiakkaan vammaan ja sen tyyppisiin erityistarpeisiin jotka voivat jättää nämä kilpailutuksen ulkopuolelle mutta kaiken kaikkiaan täytyy toivoa että näitten ponsien mukaan sitten tullaan tulevaisuudessa ja tuleva hallitus tulee menettelemään

minuutti on siis aikaa
arvoisa puhemies kun ajatellaan asumiseen liittyviä palveluita niin silloin puhutaan ihmisten kodeista kukaan meistä ei haluaisi suostua kodin valinnassa siihen miten tällä hetkellä kilpailutuksissa toimitaan vammaisten kohdalla auttaisikohan asian sisäistämisessä jos puhuisimme yhteisökodeista mieluummin kuin asumispalveluyksiköistä kaikkein epäinhimillisintä on se että toistuvien kilpailutusten takia osa vammaisista joutuu muuttamaan kodistaan pois ja samalla katkeavat monet tärkeät ihmissuhteet on hyvä tiedostaa että hankintalakikaan ei esimerkiksi velvoita uudelleen kilpailuttamiseen asumispalveluissa mutta tätä ei vain edelleenkään tunnuta riittävästi ymmärrettävän eikä sitä ole sisäistetty

rouva puhemies olen samaa mieltä kuin edellinen puhuja edustaja mäkisalo ropponen että vammaisten kohdalla on erityisen tärkeää että heillä on pysyvät ihmissuhteet ja että se on heidän kotinsa ja kaikki ne toimenpiteet mitkä erottavat tämän pysyvän kodin ja pysyvät hoitosuhteet saattavat viedä pahastikin tilannetta taaksepäin mutta kysyisin ministeriltä millä tavalla tulevaisuudessa tullaan määrittelemään laatu se kuka tekee kuinka laadukasta työtä tuleeko siihen joku rekisteri vai millä tavalla voidaan sitten ikään kuin yleisen näkemyksen perusteella todeta nämä laatukriteerit ettei vaan käy niin että ne laatukriteerit määritellään kuitenkin tarjouskilpailuissa ja käytännössä kaikki saavat täydet pisteet

arvoisa rouva puhemies erityiskiitos aloitteen tekijöille ja allekirjoittaneille yli seitsemänkymmentäkaksituhatta allekirjoitusta aloite sai ja on erittäin ymmärrettävä olen itse työskennellyt vuosia ikääntyneiden kehitysvammaisten parissa ja tunnen sen tilanteen ja tiedän että kotihan se on niille ihmisille jotka siellä asuvat se voi olla juuri vaikkapa ryhmäkoti ja sellaisessa itse työskentelin

kilpailuttamisen osaamiseen miten ministeri veisitte sitä viestiä tuonne kuntiin ja maakuntiin kaupunkeihin kuinka sitä hankintalakia on mahdollista käyttää näissä kilpailutustilanteissa ja mennä oikeasti se laatukärki edellä ei aina tarvitse ostaa sitä halvinta ja kyllä näkisin että juurikin näissä vammaisten ihmisten asumispalveluissa viimeinen vaihtoehto on tärkeää että jatkuvuus

arvoisa

vammaisten asia

kuitenkin miettimään tämmöistä tähän liittyvää asiaa mikä liittyy siihen että kun vammainen ottaa henkilökohtaisen avustajan niin hänestä tulee silloin työnantaja ja hänelle tulee ne työnantajavelvoitteet siihen mukaan toisaalta sitten on käynyt näin kun on olemassa tämä järjestäytynyt työnantaja että jos tämä vammainen järjestäytyy tähän hetaan elikkä henkilökohtaisten avustajien työnantajajärjestöön niin

kunta joutuu maksamaan tälle henkilökohtaiselle avustajalle tesin mukaisen palkan mutta jos vammainen ei ole järjestäytynyt niin silloin kunta voi käyttää muita työehtosopimuksia ja näin alipalkata tämmöistä avustajaa kysyisinkin ministeriltä onko kiinnitetty huomiota tämmöiseen asiaan kuinka saadaan nämä kunnat tavallaan toimimaan niin etteivät ne toimi villeinä työnantajina villeillä markkinoilla vaan ne olisivat työnantajajärjestöjen mukaisessa palkkausjärjestelmässä
puhemies tämä kansalaisaloite on äärimmäisen tärkeä kuten kaikki olemme todenneet ja vammaiskysymykset ovat ihmisoikeuskysymyksiä mitä suurimmassa määrin siksi niihin täytyy suhtautua myös sillä vakavuudella on hyvä että hankintalaki ei pakota katsomaan pelkkää hintaa mutta kun tiedämme kuntien taloudellisen tilanteen suomessa ja tiedämme myös sen että mahdollisiin tuleviin maakuntiin ei ole tulossa mitään pikavoittoja talouspuolella niin vaikka on mahdollista tehdä kilpailutuksia niin että hintakriteeri ei ylikorostu niin pelkään kuitenkin että hintakriteeriä tullaan edelleen jatkossakin korostamaan ellei siihen tiukasti puututa

ei välttämättä vielä riitä sillä kokemukseni kuntamaailmasta muistuttaa siitä että kunnat kyllä keksivät niitä perusteluita kun niiden on pakko ja jälleen päästään siihen rahoitukseen toivoisin että ministeri avaisi vielä lisää sitä miten varmistamme aidosti että vammaisten asumispalvelut

arvoisa rouva puhemies vammaisten välttämättömät palvelut avut ja myös koti ovat sellaisia että niihin pitää löytää malli että ei tarvitse esimerkiksi viiden vuoden välein kilpailuttaa niitä lähimpiä tukihenkilöitä jotka mukana elämässä ovat on arvokasta että kansalaisaloitteilla voidaan muuttaa suomea inhimillisempään suuntaan ja kiitos vammaisjärjestöille aloitteen tekijöille ja myös valiokunnalle hyvästä työstä tässä on jälleen kerran yksi osoitus siitä että nämä ponnet vievät itse asiassa näitä kansalaisaloitteita usein siihen suuntaan mihin ihmiset ovat ovat toivoneet elinikäiset palvelut pitää saada sellaisiksi että ihmiset voivat asua kodeissaan mahdollisimman pitkään hinta ja laatu joista on tänään puhuttu ovat näitä kilpailutuksen arvokkaita tekijöitä mutta niin ovat myös ihmisen omat toiveet ja silloin palveluseteli on tietysti erinomaisen hyvä hyvä hankintamalli ihmiselle että hän voi tehdä myös omia valintoja läheistensä kanssa

arvioida mitkä aloitteet ovat kohdallaan kuten nyt sitten tämäkin kyseessä oleva kysymys todellakin kysymys on kun puhutaan vammaisista ihmisistä jotka tarvitsevat enemmän palveluita kuin me muut myös ihmisarvosta ja ihmisoikeuksista se edellyttää silloin ilman muuta että myös hankintapäätösten yhteydessä pyydetään esimerkiksi eri kunnissa olevilta vammais tai vanhusneuvostoilta lausuntoja jotta kuullaan jotta saadaan tietoa mitä mieltä kustakin kysymyksestä sitten niiden palveluiden käyttäjät itse ovat aina ei ole kysymys edes rahasta vaan siitä kuinka asioita toteutetaan ja tässä suhteessa päätöksentekijöiden on ilman muuta aina

arvoisa rouva puhemies haluan kyllä ilmaista iloni siitä että tämän aloitteen periaatteet tulevat toteutumaan näin täytyy olla se on oikeudenmukaista ja ja ainoa oikea tie haluan myös nostaa hattua sille sisukkuudelle jota esimerkiksi aloitteen toimeenpanija markku virkamäki ja nämä järjestöt ovat jo vuosia omanneet kertoessaan tätä ongelmaa ja puhuessaan tästä laajasti tehdessään työtä se on todella hieno asia ja ja arvostan sitä kovasti viimeksi sain ihastuttavia terveisiä myös tampereen omapolun väeltä jotka toivat ihan virallisesti tänne eduskuntaan asti tätä tätä ja yhdessä totesimme että aloite varmasti myönteisessä hengessä etenee eli puhemies tässä puheenvuorossani haluan vain sanoa että tämä on merkittävä päivä ja on tärkeää myös huolehtia siitä että tämä menee loppuun asti ja täällä on puhuttu vaikkapa resursseista meidän on huolehdittava meillä on velvoite huolehtia siitä että ihmisarvon edelle ei saa mennä voitontavoittelu ja että löytyy resursseja huolehtia meidän vammaisistamme ikäihmisistämme ihmisarvoisella tavalla

arvoisa puhemies haluan lämpimästi kiittää kansalaisaloitteen tekijöitä ja vammaisjärjestöjä tästä tärkeästä työstä että vammaisten kaltoinkohtelu hoivapalveluissa on nyt tullut näkyväksi ministeri käytti hyvän puheenvuoron siitä että hankintalaki ei edellytä kilpailuttamista

arvoisa puhemies minäkin haluan kiittää lämpimästi aloitteen tekijöitä ja samalla todeta että on toki surullista että tällainen kansalaisaloite on on alun alkaen edes jouduttu tekemään eikö ole väärin että sivistyneessä hyvinvointiyhteiskunnassa vaivaisimmat joutuvat taistelemaan omien ihmisoikeuksiensa puolesta eikä niin että heidän ihmisoikeutensa olisivat ensimmäisinä turvatut joka viikko tulee esiin epäkohtia nyt viikko sitten tieto vammaisten fysioterapioiden kilpailutuksesta ja aikaisemmin esimerkiksi kuurojen tulkkauspalveluiden katastrofista josta on kanneltu myös

on tietenkin erinomaista että nyt olemme kaikki yhtä mieltä siitä että että korjauksia täytyy tehdä sen jälkeen kun tuhansien ihmisten elämä on pilalla ja turvattomuus ja epävarmuus ovat lisääntyneet tuleva hallitus saa korjata menevän hallituksen virheitä mutta se iso haaste on tässä kykenemmekö muuttamaan ajattelutapaamme etteivät kaikkein heikoimmassa asemassa olevat suomalaiset joudu tämän markkinamallin uhreiksi tämä on iso haaste paitsi menevälle niin myös tulevalle hallitukselle

rouva puhemies voin yhtyä edustaja viitasen kanssa kiitoksiin näille ryhmille jotka tätä asiaa ajoivat varsinkin markku virkamäen nimi tuli esille erittäin sitkeä työ ja hienoa että saatiin tämä käsiteltyä nyt tämän hallituksen aikana oikeastaan kaksi näkökohtaa ihan selkeästi tuli esille että meillä on eroa lain tulkinnan ja sitten sen välillä mitenkä lakia toteutetaan varsinkin tämän hankintalain toteuttamisessa tietenkin niissä ponsissakin kuntien ja kaupunkien tulisi katsoa paras tapa miten se toteutetaan toinen asia joka nousi esille oli myös tämä millä tavalla tulkitaan julkisen ja yksityisen puolen esimerkiksi kiinteistön mitoituksissa olevia asioita niin että jos siellä toimii julkinen puoli niin samoissa tiloissa ei samoilla ehdoilla voi toimia yksityinen toimija tämäkin on siellä ponnessa huomioitu toivotaan että nämä nykyisenkin lain pohjalla olevat asiat tulkittaisiin siitä näkökulmasta mikä on asiakkaan hyväksi ja tässä tässä asiassa vammaisten hyväksi

arvoisa puhemies haluan myös omasta ja sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän puolesta kiittää tämän aloitteen alullepanijoita he ovat tehneet valtavan työn tuolla tuulessa ja tuiskussa itsekin olen monta kertaa monta kertaa tuolla vantaalla markkinoilla heitä tavannut ja kohdannut haluan myös esittää kiitokset valiokunnalle siitä että kerta kaikkiaan tämä työ ei mennyt hukkaan vaan tämä on hyvä osoitus siitä että arvokkaalla tavalla tässä eduskunnassa on mahdollista käsitellä kansa laisaloitteita niin että ne viedään viedään eteenpäin meillähän on useita esimerkkejä hyvä että vaikka toisen asteen maksuttomuus

oli vähän toisenlaista niin nyt tässä aloitteessa talousvaliokunnassa löydettiin yhteiset ponnet on tärkeää että itsemääräämisoikeus joka on ihmisoikeuden ja ihmisarvon ytimessä taataan ihan jokaiselle omasta taustasta tai tai mahdollisuuksista riippumatta sen takia on tärkeää että nyt näiden ponsien mukainen työ lähtee välittömästi eteenpäin

minäkin haluaisin esittää suuret kiitokset tämän aloitteen vireillepanijoille ja kaikille heille jotka tekevät arvokasta sitkeää työtä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin eteen ja samaan hengenvetoon sanoa että on kyllä ollut pöyristyttävää kuulla niitä monia

millä tavalla vammaisten ihmisten asioita on hoidettu kuinka suuria puutteita siellä on ollut mutta toivotaan että tähän tulee pikaisimmin parannus ja muutos koska

liittyen on paljon paljon potentiaalia ja siellä on paljon asioita sen suhteen kuinka he voivat paremmin toimia ja elää yhteiskunnassa vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta tulee vahvistaa ja niin kuin sanottu sosiaali ja terveysvaliokunnassa pitkään käsittelimme tätä asiaa ja sitten sitten talousvaliokunnan päätöksiin tulivat onneksi nämä lausumat joilla

haluan kiittää aloitteen tekijöitä vammaisten henkilöiden osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta sekä oikeutta valita asuinpaikkansa tulee ehdottomasti vahvistaa

sitten ministeri olkaa hyvä viisi minuuttia

tämä on osoitus siitä että tämä talo kykenee kyllä olemaan riitelemättäkin ja on ollut hieno huomata että tämä on yksimielinen vaikka tässä esitetään hylkäämistä tämä itse asia menee eteenpäin siitä on syytä olla kyllä tyytyväinen täällä itse asiassa aika edustaja eestilä ja edustaja juvonen puheenvuorossaan nosti tavallaan tämän miten tulevaisuudessa nyt sitten määritellään nämä kriteeristöt ja miten tämä kilpailutuksen osaaminen ja tieto kuntiin menisi tuossa sanoin jo että että itse asiassa kuudes päivä maaliskuuta käynnistyy valtakunnallinen koulutuskierros jossa sitten käydään seikkaperäisesti läpi läpi kaikki tämä mikä tähän liittyy kuinka ja millä ehdoilla voidaan tehdä hyvä laadukas hankinta meillä on paljon hyviä esimerkkejä kunnista joissa tämä osataan mutta on myös kuntia joissa on on vielä puutteita osaamisessa usein saattaa olla niin että hankintayksikkö voi olla yksi henkilö ja ei ole välttämättä semmoista semmoista porukkaa sitä asiaa tekemässä levitetään näitä hyviä käytäntöjä ja seurataan sitten tietenkin sitä minkälaisia kokemuksia tästä on saatu ja tietysti tämä tämä pelkkä hinta ja sen tuijottaminenhan on se missä sitä osaamista tarvitaan se vanha viisaus että köyhän ei kannata ostaa halpaa pitää tässä kyllä aika hyvin kutinsa usein siinä voi käydä niin että se tulee paljon kalliimmaksi ja ennen kaikkea se on inhimillisesti väärin tässä pitää kyetä näkemään sen asian yli pelkkä hinta niin kuin sanoin ei saa määritellä mutta jos sillä mennään sitä pitää pystyä sitten aukaisemaan ja perustelemaan missä se laatu siellä on nyt on ihan mahdotonta tietysti vielä tässä vaiheessa sanoa yksityiskohtaisesti miten se kriteeristö tulevaisuudessa tulee muodostumaan tässä menee varmaan vuosia aikaa ennen kuin meille tulee hyviä käytäntöjä ja nimenomaan näitten verkostojen ja tämän kierroksenkin tehtävä on levittää sitä tietoa ja osaamista ja kuten sanoin kun hankintalaki tuli mitään virastoa mihinkään vaan semmoisen elimen jolta voi kysyä ohjeita miten minä kilpailutan tämän se lähtee siitä myös kuunnellaan asiakkaita niin että asiakkaat ovat itse vaikuttamassa siihen uskon näin että kun se koko prosessi on hallussa niin silloin tämä lähtee menemään oikeaan suuntaan ja silloin ollaan siinä mitä tässä on haettu täällä myös sitten edustaja karimäki kysyi tätä kuinka nopeasti pystytään käynnistämään näitä prosesseja no tietysti tässä ei ole pelkästään työ ja elinkeinoministeriö hankintalaki on on meillä mutta sitten tässä on sosiaali ja terveysministeriön puolelta lakeja jotka liittyvät ylipäätään vammaispalveluihin

minä en tietenkään heidän puoleltaan osaa mennä vastaamaan mutta niin kuin sanoin meillä on hyvä yhteistyö stmn kanssa ja käymme jatkuvasti keskusteluja ja itse asiassa tämä kierros joka tehdään on yhteistyössä heidän kanssaan tehtävää koska siellä on molemmin puolin näitä näitä asioita se on niin että se on seuraava hallitus joka arvioi sitten ylipäätään sen kokonaisuuden ja se ottaa sitten huomioon myös sen mitä pitää ottaa huomioon vammaispalveluja koskevan uudistuksen tarpeissa ja sen suhteessa tähän hankintalakiin minä uskon että tästä tulee hyvä kun me lähdemme tätä korjaamaan tämän merkitys on ollut minun mielestäni se että alussahan siinä ikään kuin etsittiin syytä siitä että hankintalaki on tässä se ongelma ja lukuisien lukuisien keskustelujen ja ja asiallisen palautteen kautta me olemme päätyneet siihen että tästä ulos ja minun mielestäni se on ollut arvokasta tämä ei ole missään vaiheessa ollut mitään päälle huutamista vaan hyvin asiallista keskustelua ja esimerkki siitä miten pitäisi mennä eli yhteenvetona levitetään tätä osaamista tehdään kierroksia kerrotaan muille hyviä käytäntöjä mitä kunnissa jo on

minä luulen ja itse asiassa olen varma että tästä tulee hyvä toimiva kokonaisuus niin että vammaiset ihmiset saavat sen palvelun joka heille kuuluu inhimillisesti ja silloin me puhumme tietenkin myös ihmisarvosta ja kaikista tämmöisistä edustaja harakka kysyi miksi tämä piti korjata näin me olemme toisaalta ihan samaa mieltä mutta hyvä että tämä kansalaisaloite osoitti sen että se ei mennyt hukkaan
sitten mennään puhujalistalle

arvoisa puhemies hyvät kansanedustajat arvoisa ministeri käsittelyssä on siis kansalaisaloite vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettamisesta kansalaiset ovat käyttäneet sitä järeintä asetta mikä heillä on jotta he saavat äänensä kuuluviin eduskunnassa ja se on se kansalaisaloite kiitos aloitteen tekijöille ja kaikille allekirjoittaneille heitä oli yli meillä opposition edustajilla on täällä välikysymys kansalaisilla on kansalaisaloite ja on hienoa että täällä eduskunnassa käsitellään kansa laisaloitteet kaikella kunnioituksella ja arvostuksella tuodaan tänne istuntosaliin käsittelyyn keskusteluun ja valiokunnat laativat näistä mietinnön tämän kansalaisaloitteen tekijöiden keskeisenä viestinä on että kilpailutus ei ole toimiva tapa kestävästi järjestää vammaisten henkilöiden elintärkeitä elämänmittaisia palveluja ja tämän totesimme myös sosiaali ja terveysvaliokunnassa joka antoi lausuntonsa

sitä mieltä että palveluiden hankinnassa korostuu hinta laadun kustannuksella eivätkä ostetut palvelut vastaa palvelujen käyttäjien tarvetta aloitteen perusteluissa korostettiin että vammaisilla henkilöillä tulisi olla oikeus valita oma asuinpaikkansa ja että kilpailuttamismenettelyn seurauksena heillä ei ole osallisuutta eikä oikeussuojakeinoja itseään koskevien asioiden järjestämisessä ja kyllä se ihan juuri näin on ja huolimatta siitä että meillä on paljon niin kansainvälistä kuin myös kansallista lainsäädäntöä nämä ihmiset ovat kokeneet että heitä ei ole tarpeeksi kuultu ykn vammaisten oikeuksien yleissopimuksen tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali ja terveyspalvelut sen mukaan kuin lailla säädetään sosiaalihuollon yleis ja erityislainsäädännössä säädetään velvoittavasti asiakkaan edun ja huomioonottamisesta sekä asiakkaan osallistumisesta neuvonnasta ohjauksesta ja kuulemisesta ja vammaispalvelulain perusteella vammaispalvelujen järjestämisessä on otettava huomioon kunnassa esiintyvä tarve ja asiakkaan yksilöllinen avuntarve me me aina täällä täällä mietimme sitä että kun meillä on tuo eu niin onko siitä hyötyä vai haittaa no tietysti tässä nyt voisi sanoa niin että tämä eun hankintadirektiivi vähän sääntelee tätäkin asiaa koska eun hankintadirektiivi jota meidänkin tulee noudattaa ei mahdollista vammaispalvelujen rajaamista hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle ja tämä on tietysti se mihinkä muun muassa meidän sosiaali ja terveysvaliokunnan lausunto pohjaa eli lähdimme hakemaan toisenlaisia ratkaisuja siihen miten voimme antaa myös aloitteentekijöille sen tunteen että heitä on kuultu kyllähän se niin on että kun vastauksessa sanotaan että aloite on hylätty niin se kuulostaa aika kovalle ja pahalle eli siinä mielessä kun me haemme muita ratkaisuja joita esimerkiksi lausumien kautta tuomme esiin niin siellä siellä tulee esille se tahtotila se mitä me oikeasti haluamme ja edellytämme ja niin kuin täällä talousvaliokunnan puheenjohtajakin lausumat esitti siellä siellä kerrotaan selvästi että tarvittavat säädösmuutokset esitellään tulevaisuudessa ja ja eduskunta edellyttää että vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta vahvistetaan osana asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta koskevan lainsäädännön valmistelua ja nämä ovat hyvin vahvoja viestejä

ministeri totesitte viisaasti köyhän ei kannata ostaa halpaa ja näinhän se on mutta siellä kunnissahan vallitsee monesti myös pelko se joka tekee sitä kilpailuttamista ajattelee että aina on valittava sitä halvinta hinta ratkaisee koska muuten on siellä markkinatuomioistuimessa ja sitähän halutaan välttää viimeiseen asti

omiin kuntiinsa ja tehdä vaikkapa valtuustokysymys ja kysyä miten ne hankinta asiat siellä omassa kunnassa toteutuvat arvoisa rouva puhemies olen työskennellyt vuosia ikäihmisten palvelujen piirissä ja erityisesti ikääntyneet kehitysvammaiset olivat juurikin niitä joita hoidin ja ja näin ja koin sen miten merkittävä ja tärkeä asia on jatkuvuus asioissa jatkuvuus ihmissuhteissa jatkuvuus siinä että on sama hoitaja tutut kasvot tuttu ääni tuttu tuttu tapa tehdä niitä hommia päivittäin siellä vastassa ja myös että koti ruoka

ja muutoksia sitten tulee niin ne ovat hyvin kokonaisvaltaisia ja ne rikkovat niin sen asukkaan sen ihmisen sen vammaisen joka siellä omassa kodissaan on kuin myös heidän läheistensä elämää olen saanut itse paljon juuri läheisiltä viestejä kun kun on tapahtunut näitä kilpailuttamisia ja on havaittu että asiat eivät mene niin kuin pitäisi ja siinä tapahtuu sitten se että omaiset ovat hyvin surullisia ja murheellisia ja tulee oikein hoitokärsimys esille mikä on juurikin sitä että läheisen läheisen puolesta näissä asioissa suret ja murehdit

siellä huomioidaan erittäin tärkeänä se että että vammaisten ääni siellä kuuluu näillä sanoilla kiitän aloitteentekijöitä ja pidän tärkeänä että tämä on täällä käsittelyssä ja näen hyvin myönteisenä meidän vastauksemme vaikka sanotaan että kansalaisaloite hylätään niin kyllä kansalaisaloitteen tekijöiden ja niiden ihmisten ääni on kuulunut joille tämä on erittäin tärkeää ja me teemme täällä sen että viemme asioita tärkeästi eteenpäin

arvoisa puhemies ei myytävänä kansalaisaloite haluaa turvata kaikkein heikoimmassa asemassa olevien vammaisten ihmisten elinikäiset palvelut niihin tarvitaan jatkuvuutta ja siksi niiden kilpailuttamisvaateesta on luovuttava eduskunnan valiokunnat päätyivät yksimielisesti ratkaisuun jolla aloitetaan selvitykset tavoitteen saavuttamiseksi selvitetään toimet vammaisten osallisuuden itsemääräämisoikeuden ja oikeussuojakeinojen vahvistamiseksi lisäksi selvitetään hankintalainsäädännön ja neuvonnan muutostarpeet on selvää ettei hankintojen ohjauksen tehostaminen yksinään ratkaise kansalaisaloitteen esiin nostamia vakavia ongelmia vammaiset ovat kohdanneet hoivalaitoksissa kaltoinkohtelua jota ei voi hyväksyä palvelut ovat olleet aliresursoituja ja henkilöstömitoitukset riittämättömiä tähän päädytään kun halvin hinta ratkaisee eikä laatua painoteta näin ei voi olla tämän on muututtava jokainen vammainen ihminen tarvitsee elämäänsä sopivat palvelut on tärkeää ettei pelkästään vamma määritä palveluja vaan yksilölliset tarpeet vammaisille ihmisille on merkityksellistä että heitä tukevat palvelut mahdollistavat hyvän elämän arjen ja osallisuuden palvelujen on myös turvattava esteettömyys ja mahdollistettava osallistuminen työhön ja harrastuksiin vammaisten lasten asema on turvattava laissa vammaisten lasten laitosasuminen on lisääntynyt syynä tähän perheille riittämättömät palvelut perheet eivät saa riittävästi tukea ja kotiin vietäviä palveluja lapsen paikka ei ole laitoksessa ja siksi perheet tarvitsevat tukea arkeen niille jotka eivät voi syystä tai toisesta asua kotonaan tarvitaan kodinomaisia hoivakoteja laitosten sijaan jokaisen vaikeasti vammaisen on saatava avustaja päivittäisiin rutiineihin pukeutumiseen syömiseen liikkumiseen peseytymiseen harrastuksiin työhön ja opintoihin ja vammaisen ja hänen läheistensä näkemyksiä ja toiveita palveluihin on kuunneltava lakiin tarvitaan myös tuettu päätöksenteko vammaiselle joka tarvitsee elämän isoissa asioissa apua päätöksentekoon kaikkein heikoimmassa asemassa olevat elämänmittaisten asumisen palvelujen tarpeessa olevat tarvitsevat tutut hoitajat ja tutun ympäristön ei ole kestävää muutaman vuoden välein kilpailuttaa palveluntuottajaa jolloin hoitajat ja oma koti vaihtuvat yhdessä yössä toivon että työryhmän työ johtaa hankintalain kirjaukseen ettei herkkiä vammaisten välttämättömiä palveluja tarvitse kilpailuttaa henkilökohtainen budjetti vammaisen itsensä käyttöön voi olla ratkaisu mutta silloinkin on varmistuttava siitä että budjetti kattaa kaikki yksilökohtaiset tarpeet budjetin on joustettava ja oltava riittävän suuri välttämätön hoiva ja huolenpito on tärkeää niin myös ihmisten seura yhteisöllisyys ja lämpö kun vammainen nuori haluaa itsenäistyä ja muuttaa omaan kotiin on tärkeää mahdollistaa yhteisöllinen asuminen voi asua kodinomaisesti mutta yhdessä yhteiset ruoka kahvi ja pelihetket yhteistilassa tuovat iloa päiviin hyviin vammaispalveluihin kuuluvat ehdottomasti myös kuljetuspalvelut ne mahdollistavat osallisuuden niiden rajoittaminen heikentää ihmisoikeuksia minulla on on ollut ilo olla ei myytävänä kansalaisaloitteen suojelija ihmisoikeudet eivät ole kaupan kilpailuttamismenettely palautuu mielikuvissa huutolaisaikaan jolloin talolliset tarjosivat kunnalle vähimmillä kustannuksilla hoitoa huudettaville viimeinen huutolaismarkkina pidettiin vuonna tuhatyhdeksänsataakolmekymmentäviisi on jo aika laittaa stoppi nykypäivän huutolaismarkkinoille vihreät kannattavat kansalaisaloitetta jonka allekirjoitti seitsemänkymmentäkaksituhattaviisikymmentäyhdeksän ihmistä eduskuntakäsittelyssä päädyttiin ratkaisuun jossa asian selvitys ja käsittely etenevät seuraavalle eduskunnalle tämän asian seuranta jatkuu suojelen jatkossakin ei myytävänä aloitteen jatkotyötä koko sydämestäni kiitos vielä kaikille kansalaisaloitteen tekijöille ja allekirjoittaneille

arvoisa ministeri olen erittäin iloinen kaikkien muiden kanssa siitä että me käsittelemme nyt vammaisten palveluja ja vammaisten asemaa ja tulevaisuutta koskevia asioita ihmisten joilla ei usein sitä omaa ääntä yhteiskunnassa ole jotka monesti ovat hyvin haavoittuvassa asemassa ei myytävänä kampanja aloite oli tässä mielessä tärkeä ja viestihän oli selvä

kilpailuttaminen ei sovi vammaisten ydinpalveluihin vammaisten oikeussuojassa on parantamisen varaa vammaisia ei kuulla riittävästi heitä koskevissa asioissa ja erityisesti huomio kiinnitettiin asumispalveluihin talousvaliokunnan nyt käsittelyssä oleva yksimielinen mietintöhän pohjautuu sosiaali ja terveysvaliokunnan hyvään pohjatyöhön josta oli helppo tehdä tämä mietintö ilman kansalaisaloitetta yli seitsemääkymmentätuhatta nimeä emme olisi tänään tätä asiaa täällä käsittelemässä siis kansalaisaloitteella on merkitystä ja se on tärkeää meidän todeta vaikka hankintalaki kuten täällä ministeri hyvin kuvasi ja tässä mietinnön perusteluissakin on kuvattu ei ole se pääasiallinen keino tätä asiaa ratkaista niin kuitenkin tässä on löydetty oikea reitti puuttua niihin ongelmiin ja tehdä korjaustoimia en lähde nyt luettelemaan erikseen enää niitä kolmea pontta

mutta ne ovat tosi merkittäviä nämä jatkovalmistelut tulee tehdä mahdollisimman nopeasti ja yhteistyössä aloitteentekijöiden ja vammaisjärjestöjen kanssa mutta nostaisin sitten esille asian josta emme ole vielä puhuneet ja se on se että vammaisilla pitäisi olla myös paremmat mahdollisuudet päästä työmarkkinoille on monia yrityksiä ja ja työyhteisöjä jotka ovat kantaneet yhteiskuntavastuuta ja lähteneet siitä että myös vammaisilla on paikka suomalaisessa työelämässä kaikki pidetään mukana vammaiset ovat erittäin motivoituneita työntekijöitä työelämässä heillä ei saisi olla lasikattoa pääsyssä työmarkkinoille vain sen takia että ollaan vammaisia se ole myöskään hyväntekeväisyyttä koska se rikastuttaa työyhteisöjä ja tuo erilaista osaamista suomalaiseen työelämään luvalla sanoen osatyökykyisten ja vammaisten pääsy työmarkkinoille parantaa myös meidän työllisyysastettamme hankintalaki johon tässä on viitattu antaa kuitenkin mahdollisuuksia jo tänä päivänä sopimusehtoja tehtäessä siihen että otetaan sosiaaliset kriteerit huomioon tässä mielessä esimerkiksi urakkasopimuksia tehtäessä voidaan asettaa edellytyksiä että otetaan vammaisia pitkäaikaistyöttömiä tai osatyökykyisiä ja tätä mahdollisuutta miten minä nyt sanoisin nätisti kunnat eivät riittävän paljon tai hyvin vielä tai halua käyttää lopuksi vetoaisin myös työmarkkinajärjestöihin hyvän työn puolesta että ne ottaisivat tekemiinsä työmarkkinasopimuksiin nykyistä tukevammin toki siellä näitä mainintoja on myös osatyökykyisten ja vammaisten aseman ja pelisäännöt työelämässä jotta myöskin vammaisille tarjotaan mahdollisuudet työskennellä tasaveroisesti suomalaisessa työelämässä ja antaa yhteiskunnallisen panoksensa suomen rakentamiseksi

puhemies kiitos tästä kansalaisaloitteesta me olemme nyt kansalaisten yhdenvertaisten oikeuksien ytimessä suomi on ratifioinut ykn vammaisten oikeuksien yleissopimuksen vuonna kaksituhattakuusitoista mutta edelleenkään suomessa ei toimita sopimuksen mukaisesti puutteita on vammaisten asumiseen osallisuuteen työssä käymiseen ja työstä saatavaan palkkaan ja myös toimeentuloon liittyen yleisemminkin meillä on ongelmana se ettei vammaisten henkilöiden osallisuudesta heitä koskevassa päätöksenteossa ole riittävästi huolehdittu palvelujen jatkuvuutta ei ole turvattu eikä palvelujen käyttäjillä ole riittäviä oikeussuojakeinoja hakea muutosta tehtyihin päätöksiin tässä kansalaisaloitteessa puututaan erityisesti yhteen tärkeään epäkohtaan eli vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamiseen aloitteessa esitetään että julkisia hankintoja koskevaan lakiin lisätään soveltamisaluetta rajoittava kohta jonka ajatuksena on että lakia ei sovelleta sellaisten vammaispalvelujen hankintaan joissa on kyse vammaisten henkilöiden välttämättömän huolenpidon ja tuen ja tarpeisiin liittyvistä palveluista asumisessa ja jokapäiväisessä elämässä tässä yhteydessä haluan myös muistuttaa että muistisairaudet kuuluvat myös kansainvälisen määritelmän mukaan neurologisiin vammaissairauksiin eli sama rajaus koskisi myöskin muistisairaiden asumista aloitteen taustalla on ajatus siitä että hankintalainsäädännön mukainen kilpailuttaminen ei ole toimiva eikä inhimillisesti tai kansantaloudellisestikaan kestävä tapa järjestää vammaispalveluita kun ajatellaan asumiseen liittyviä palveluita niin silloin puhutaan ihmisten kodeista kukaan meistä ei haluaisi suostua kodin valinnassa siihen miten tällä hetkellä kilpailutuksissa toimitaan vammaisten kohdalla aiemmassa debattipuheenvuorossani ehdotin voisimmeko mieluummin puhua yhteisökodeista kuin esimerkiksi asumispalveluyksiköistä yhteisökoteja ovat muun muassa ryhmäkodit erilaiset hoito ja hoivakodit sekä perhehoitokodit kaikkein epäinhimillisintä on se että toistuvien kilpailutusten takia osa vammaisista joutuu muuttamaan vastentahtoisesti kodistaan pois ja samalla katkeavat monet ihmissuhteet on hyvä tiedostaa että hankintalakikaan ei velvoita esimerkiksi uudelleen kilpailuttamaan palvelua asumispalveluihin jo sijoitettujen henkilöiden mutta tätä ei edelleenkään tunnuta riittävästi ymmärrettävän toivottavasti nyt maaliskuussa alkava kuntakierros lisää tietoa ja ymmärrystä tästä asiasta tärkeintä olisi että jokaiselle vammaiselle henkilölle henkilölle löydetään hänen tarpeisiinsa nähden paras yhteisökoti ihmisen itsensä tulee olla päättämässä tästä asiasta itsemääräämisoikeus voi joissakin tapauksissa toteutua myös esimerkiksi tuetun päätöksenteon avulla toisaalta jos henkilö ei pysty tai halua edes tuetun päätöksenteon avulla itse valita niin silloin joudutaan pohtimaan myös muita tapoja palvelujen valinnassa talousvaliokunta on korostanut ettei hankintalain keinovalikoimaa nykyisellään hyödynnetä riittävällä tavalla jotta vammaispalveluihin liittyviin erityistarpeisiin vastattaisiin hankintalakihan ei sinänsä aseta esteitä laadukkaiden palvelujen hankinnan ja vammaisten henkilöiden aseman turvaamisen toteuttamiselle ja hankintalainsäädännön keinovalikoima palveluiden laadukkaaksi toteuttamiseksi on sangen laaja näitä keinoja ei kuitenkaan käytetä riittävästi ja edelleen kuulee sanottavan että pakkohan sitä hintaa on korostaa eniten vaikka se ei kyllä pidä paikkaansa kyse on siis monilta osin hankintalain soveltamiseen ja tarvittavaan ohjeistukseen ja neuvontaan liittyvistä puutteista ja hyvä että nyt sitten maaliskuussa lähdetään antamaan oikeata tietoa ja informaatiota kunnille hankintalaissa ei säädetä siitä millaista laatua ja millä hinnalla hankitaan hankintayksikkö voi myös asettaa haluamansa laatuvaatimukset tarjousvertailuun pääsyn ehdottomaksi edellytykseksi asiakkaiden osallistumis ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamista on myös lisättävä hankintaprosessin kaikissa vaiheissa suunnittelussa toteutuksessa ja myös seurannassa esimerkiksi muistiliitto on laatinut hyvän hoidon kriteeristön jonka avulla on helppo arvioida onko hoitoyhteisö soveltuva muistisairaiden yhteisökodiksi ja onko toiminta yhteisökodissa riittävän laadukasta arvoisa puhemies haluan tähän loppuun todeta että asumispalveluiden lisäksi myös muissa vammaispalveluissa on puutteita muun muassa tulkkauspalveluissa on ollut paljon ongelmia ja viime aikoina on myös kuljetuspalveluiden kohdalla todettu olevan paljon puutteita vammaisjärjestöjen viesti on se että vammaisten ihmisten liikkumisvapaus on vaarantunut uuden liikennepalvelulain vuoksi näin on tapahtunut erityisesti maaseudulla ja erityisesti esteettömien autojen saatavuudessa on suuria ongelmia päivystysvelvoitteen poistuminen aiheutti sen ettei autoja ole saatavilla enää ympäri vuorokauden myös kyytien turvallisuus ja kuljettajien ammattitaito ovat aiheuttaneet vammaisissa suurta huolta yhteenvetona voidaan todeta että vaikka olemme ratifioineet vammaisten oikeuksien sopimuksen niin vammaiset eivät ole edelleenkään suomessa yhdenvertaisessa asemassa muiden kansalaisten kanssa

arvoisa

näinhän se on että ihmiselämä ei voi olla myytävänä vammaispalveluita ei voi kilpailuttaa samaan tapaan kuin muita hankintoja koska niissä on kyse yksinkertaisesti koko elämän mittaisista välttämättömistä palveluista ja ihmissuhteista sekä omasta kodista haluan vielä kerran kiittää tämän kansalaisaloitteen yli seitsemääkymmentäkahtatuhatta allekirjoittajaa ja samalla kiitän myös eduskuntaa ja talousvaliokuntaa aloitteen hyvästä käsittelystä se esitti kolme lausumaa joilla vammaisten henkilöiden voidaan parantaa ja ja joiden kautta tämän aloitteen päämäärä etenee vaikka hankintalainsäädännön reunaehdoista johtuu että vammaispalveluita ei voida sulkea hankintalainsäädännön soveltamisalan ulkopuolelle tämä ei rajoita palveluiden järjestämistapaa myöskään eun hankintalainsäädäntö ei määritä sitä miten jäsenvaltiot järjestävät vammaispalvelunsa kunta voi tuottaa vammaispalvelut itse ne voidaan ostaa ulkopuoliselta palveluntarjoajalta tai ne voidaan järjestää esimerkiksi esimerkiksi asiakassetelin tai henkilökohtaisen budjetin kautta siis meidän ei ei ole pakko kilpailuttaa kilpailuttaa vammaisten elämänmittaisia välttämättömyyspalveluita

kohtaa kannattaa huomioida myös talousvaliokunnan ponsiedellytykset että hallitus nimittää asiantuntijaryhmän tuomaan eduskuntaan säädösmuutokset joiden avulla turvataan turvataan vammaisten osallisuus ja oikeussuojakeinot heitä koskevassa päätöksenteossa ja valmistelemaan tarvittavat lakimuutokset sekä sote että hankintalakiin minun mielestäni tämä on hyvä asia

hankintalain keinovalikoima

ei nykyisellään riittävästi huomioi vammaispalveluiden erityistarpeita hankintalaki säätelee toimintatapoja mutta siinä ei säädetä sitä millaista laatua ja millä hinnalla hankitaan kunta voi tuottaa vammaispalvelut itse ne voidaan ostaa tai järjestää henkilökohtaisen budjetin kautta mutta vaikka päädyttäisiin kilpailutukseen voidaan palvelun laatua edistää kunnan hankintayksikkö voi esimerkiksi asettaa haluamansa laatuvaatimukset tarjousvertailuun pääsyn ehdottomaksi edellytykseksi eli rajata jo lähtökohtaisesti pois heikkolaatuiset palveluntarjoajat kilpailutusvaiheessa sopimusehdot tulisi suunnitella riittävän joustaviksi myös se miltä osin palvelutarpeet voidaan arvioida muuttuvan ajan kuluessa tulisi tuoda esiin jo kilpailuttamisvaiheessa näin pystytään palveluiden jatkuvuus ja sopimuksen vastaaminen kulloiseenkin tosiasialliseen palvelutarpeeseen turvaamaan

tämän elämänmittaisen välttämättömän palvelun kohdalla hankintaprosessin huolellinen suunnittelu ja valmistelu on tärkeää se vaatii hankintaosaamista käytännössä monet vammaispalvelujen hankintaan liittyvät kriteerit ovat vaikeasti ennalta määriteltäviä eikä kilpailun hyödyntäminen ole ongelmatonta vammaispalveluiden hankinnassa korostuu hankintaosaamisen ohjeistuksen ja neuvonnan merkitys

ei ratkaise kilpailutusmenettelyn keskeisiä puutteita eli vammaisten henkilöiden

kilpailutetaan siksi on tärkeää että hankintaosaamisen laatu pystytään nostamaan vielä korkeammalle tasolle kuin millä se tällä hetkellä on

ja siksi vammaisten elämänmittaiset palvelut tulisi lähtökohtaisesti järjestää niin ettei niitä tarvitse kilpailuttaa vaan palvelut pystytään ostamaan laatuvaatimuksien perusteella

arvoisa rouva

tehtyä lausuttua yksimielisesti näin tärkeässä asiassa ja kiitos myös siitä työstä mitä sosiaali ja terveysvaliokunta on asiassa tehnyt mutta etenkin iso kiitos kansalaisaloitteen tekijöille niille yli seitsemällekymmenellekahdelletuhannelle ihmiselle jotka ovat tämän tahdon ilmaisseet ja omalta osaltaan vaikuttaneet siihen että olemme täällä tänään tässä ja nyt mutta ongelmia on edelleen paljon ja tietysti näin perustuslakivaliokunnan jäsenenä arvoisa puhemies täytyy todeta että kun me puhumme perusoikeuksista kun me puhumme yhdenvertaisuudesta niin etenkin tässä asiassa se yksilön näkökulma se heikomman näkökulma on se millä on merkitystä tätä työtä perustuslakivaliokunta on viime viikkoinakin tehnyt antaumuksella liittyen ylipäänsä sosiaali ja terveysalan uudistamiseen ja niihin riskeihin piilee arvoisa puhemies täällä on pidetty paljon hyviä puheenvuoroja niistä ponsista joita talousvaliokunta teki mutta haluan kuitenkin todeta sen että tämän hankintalain problematiikka hankintalain uudistus vuonna kaksituhattaseitsemäntoista ja sitä edeltänyt eu direktiivin implementointi vuodelta kaksituhattaseitsemän kuten arvoisa ministeri hyvin tietää ei välttämättä ole mennyt sillä tavalla kuin olisi pitänyt

sitten näihin käytännön asioihin niin edustaja ihalainen nosti aivan oikein suurena käytännön ongelmana vammaisten pääsyn työelämään ja ylipäätään sen miten saada työtä kerryttää eläkettä ja olla mukana osana suomalaista hyvinvointivaltiota ja sosiaaliturvajärjestelmää tämä on iso asia kun ajatellaan niitä ponsia muun muassa sitä ensimmäistä pontta jonka teimme niin toki toivon ja itse asiassa vetoan valtioneuvostoon että tämä asiantuntijaryhmä aidosti oikeasti lähtee nyt ripeästi liikkeelle koska syksy tulee nopeasti meidän pitää pitää huolta siitä että työryhmätyö etenee sillä tavalla asiantuntijaryhmä lähtee selvittämään sosiaali ja terveyspalveluiden hankintalainsäädäntöä niihin liittyvää neuvontaa ohjeistusta mukaan lukien kansaneläkelaitoksen järjestämisvastuulle kuuluvat palvelut hankintojen kehittämiseksi niin näissä aidosti tapahtuu jotain lisäksi haluan muistuttaa siitä ylipäänsä että jos ja kun me teemme lainsäädäntöä tässä talossa niin sitä pitää noudattaa ja siksi laillisuusvalvonnan resursointi ihan samalla tavalla kuin olemme puhuneet vanhusten osalta tässäkin asiassa on entistä tärkeämpää meillä pitää olla riittävät laillisuuden valvonnan resurssit ja etenkin jos ja kun laillisuusvalvonta jostain huomauttaa niihin asioihin pitää reagoida ja ne asiat pitää korjata perustuslakivaliokunta on linjannut itse asiassa jo aiemmissa linjauksissaan koskien perusoikeuksia ja riittävää sosiaali ja terveyspalvelujen rahoitusta että budjettirajoitteet eivät saa vaarantaa suomalaisten perusoikeuksia tämä jos mikä koskee vammaispalveluita tällä haluan tietysti lähettää viestin niihin kuntiin niihin kaupunkeihin joissa tällä hetkellä tehdään sellaisia linjauksia jotka saattavat vaarantaa tai ovat jo vaarantaneet vammaisten oikeudet budjettirajoitteet eivät siis saa rajoittaa suomalaisten perusoikeuksia etenkään niiden perusoikeuksia jotka ovat heikoimmassa asemassa ja kun tähän lisätään se hallituksen kannustinjärjestelmä bonusjärjestelmä jolla nyt kuntia kannustetaan leikkaamaan sosiaali ja terveyskustannuksista jotta ne saavat enemmän rahaa arvoisa puhemies ensi vuosikymmenellä niin se valitettavasti luo paineen myös niille palveluille jotka ovat lakisääteisiä tätä ei suomessa saa tapahtua tätä ei saa missään hyvinvointivaltiossa tapahtua eikä se ole edes perustuslain mukaista

arvoisa rouva puhemies tämä hankinta ja siihen liittyvä kilpailulainsäädäntö kokonaisuutena on vuosikymmenten aikana osoittautunut tietyissä tilanteissa varsin hankalaksi kun tähän liittyy valitusmahdollisuuksia näihin päätöksiin markkinatuomioistuin käsittelee valituksia niin tästä helposti syntyy sellaisia tilanteita joita varmaan alun perin ei ajateltu alun alkaenhan laki on lähtenyt keski euroopan tilanteesta jossa hallinnollisten päätösten taustalla epäiltiin olevan enemmän korruptiota kuin meillä onneksi täällä skandinaviassa tai suomessa yleensä on toivon mukaan jatkossakaan ei esiinny mutta kun täällä edustaja juvonenkin totesi tästä lainsäädännön ongelmallisuudesta niin tätä talousvaliokunnassa käsiteltiin jo varmaan seitsemän viiva kahdeksan vuotta sitten ja todettiin nimenomaan vammaisten pitkäaikaisten palveluiden kilpailuttaminen vaikeaksi hallita no minun mielestäni tässä aika paljon voidaan syyttää myös kuntaliittoa joka on kuntien edunvalvonta ja koulutusorganisaatio siellä ei ole annettu erityisesti painoa sille että erilaisten tuotteiden tai palveluiden kilpailuttaminen poikkeavat monella tavalla toisistaan tuotteiden kohdalla laatu voidaan usein määritellä objektiivisesti tai niistä on sellaisia yksiselitteisiä mittareita joiden perusteella voidaan laatua arvioida yleinen käsitys on kymmeniä vuosia ollut palveluiden osalta että asiakas on paras palvelun laadun arvioija sitä tällä kuntapuolella juurikaan ei käytetä mikä käytännössä tarkoittaa että nämä palveluiden asiakkaat eivät ole olleet oikeutettuja ja vaikutusvaltaisessa asemassa silloin kun valitaan heitä koskevaa palvelua vaan se on tulkittu tämän tavara laatu ajattelun mukaan jolloin ostaja tekee laadusta myös arvion tämän johdosta joissain tapauksissa on on jouduttu aika epäinhimillisiin lopputuloksiin viranhaltija pelätessään markkinatuomioistuinta on käyttänyt omaa laatuarviointia ja hintaa kun jälkeenpäin tarjoukseen ei voida puuttua kovin olennaisella tavalla laissa on kuitenkin tälläkin hetkellä mahdollisuuksia yksilöllisempään laadun ynnä asiakkaan näkökannan huomioon ottamiseen ja vaikka tässä tapauksessa aina asiakas ei ole ehkä täysin kykenevä arvioimaan niin ei se silti häneltä sitä oikeutta vie se vain siirtyy hänen edusmiehelleen viime kädessä virkaholhoojalle tämä laki on toisin sanoen tarvinnut tämän kansalaisaloitteen jotta tämä saadaan täällä korjattua hyvä niin omakohtainen neljänkymmenen vuoden kokemus kehitysvammaisesta veljestäni kyllä kannustaa tämän asian loppuunsaattamiseen vahinko tässä on jo päässyt tapahtumaan tähänastinenkin menettely olisi voinut ottaa asiakkaan näkökohdan huomattavasti tehokkaammin huomioon ja nämä turhat asuinpaikan aina ovat näille henkilöille raskaita elleivät he itse sitä nimenomaan toivo syystä tai toisesta jotka ovat hyvin yksilöllisiä omasta puolestani haluan myös kiittää talousvaliokuntaa yksimielisyydestä pohdinnan tuloksena on syntynyt arvokas näkemys joka johtanee siihen että lainsäädäntöä myös muutetaan kuten monessa muussa maassa on jo aiemmin tehty

rouva puhemies haluan minäkin kiittää omasta puolestani tämän kansalaisaloitteen aktiiveja ja allekirjoittaneita aloitteen viesti on hyvin selkeä kilpailuttaminen ei sovi vammaisten palveluihin ja vammaisten palveluja sekä oikeusturvaa on parannettava vammaisia on kuultava selkeästi paremmin heitä koskevissa asioissa huolellisen valiokuntakäsittelyn kautta on nyt päädytty kolmeen lausumaan jotka toteutuessaan tuovat kansalaisaloitteen hengen käytännön elämään asiantuntijaryhmän kautta on valmisteltava säädösmuutokset joiden avulla turvataan vammaisten henkilöiden osallisuus ja oikeussuojakeinot heitä koskevassa päätöksenteossa itsemääräämisoikeutta vahvistetaan ja ratkaisu ja valvontakäytäntöihin haetaan yhtenäisyyttä palveluiden käyttäjien yhdenvertaisuuden ja palveluntarjoajien tasavertaisten kilpailuedellytysten turvaamiseksi uudistamista kaipaa muun muassa vammaispalvelulainsäädäntö ja tulevan hallituksen on hyvin nopeasti otettava työpöydälle lausumien edellyttämät muutostarpeet vammaisten palveluihin on syytä vaatia oikeudenmukaisuutta se on meidän tehtävämme mutta kuten edustaja ihalainenkin omassa puheenvuorossaan totesi yhtä tärkeää on etsiä ja miettiä keinoja parempiin työllistymismahdollisuuksiin yhteiskunnalla ei mielestäni ole varaa jättää heitä työllistämättä asenteiden ja ennakkoluulojen takia voimassa oleva hankintalaki mahdollistaa sosiaaliset kriteerit päätöksiä ja sopimuksia tehtäessä sopimusehtoihin voidaan kirjata että työnhaussa otetaan huomioon erityisesti osatyökykyiset ja vammaiset kyse on tahdosta kyse on tahdosta myös silloin kun lausumat toteutetaan seuraavan hallituksen toimesta toivottavasti mahdollisimman nopeasti vaalikauden alussa koska uskallan uskallan ajatella niin että tämän kansalaisaloitteen hengen toteutumista myös seurataan hyvin vahvasti

rouva puhemies kuten jo debatissa totesin niin vielä kerran kiitos tekijöille sisusta ja tosiaan myös kiitos tälle eduskunnalle ja sen valiokunnille siitä että asiaa tosissaan sitoudutaan viemään eteenpäin kun täällä tuli puhetta tästä aikataulusta niin itse näkisin tietenkin niin että kun nyt on selkeä eduskunnan tahto täysin yksimielinen niin varmasti ministeriöt jo omalta osaltaan valmistelevat toimia joilla uusi hallitus voi mahdollisimman pian myös toteen saattaa ne kaikki toimet mitä tarvitsemme jotta saamme tämän tärkeän aloitteen toteen täällä mielestäni edustaja harakka aika viisaasti lausui oman puheenvuoronsa alussa että jos kaikki toimisi niin kuin pitäisi niin tietenkään tällaista kansalaisaloitetta ei edes tarvittaisi koska näitä ongelmia ei olisi mutta koska olemme tienneet nämä ongelmat vuosikausia niin oli tärkeää huomata kuinka tämä kansalaisaloite kuitenkin on nyt vaikuttanut tosiasiassa niin että kerta kaikkiaan

voiton tavoittelu tai raha tai hinta ratkaisee olemme liian usein nähneet erittäin epätoivottavia asioita edessämme siksikin mielestäni nyt jos koska on se aika että me käymme laajaa arvopohjaista keskustelua tässä yhteiskunnassa siitä mihin meillä sivistyneessä yhteiskunnassa tulee olla varaa

siksi siksi pidän tärkeänä että myös tosiasiassa ja konkreettisesti tämän aloitteen henki ja ne käytännön toimet etenevät se vaatii niin kun täällä on todettu rahaa se vaatii resursseja se vaatii valtiolta resursseja se vaatii kunnilta ja on aivan oikein se tietynlainen huoli mikä ollaan esitetty siitä että jos kunnilla tai toteuttavalla tasolla ei ole riittävästi sitä resurssia niin silloin aivan liiaksi vaikka yritettäisiin sanoa mitä tosiasiassa joku hintakriteeri pääsee

on erittäin hyvä että edustaja ihalainen muun muassa vetosi näihin työmarkkinaosapuoliin jotta osatyökykyisten mahdollisuudet otettaisiin huomioon itse tiedän esimerkiksi että tämä mainitsemani neo omapolku tampereella on perustanut osuuskunnan jota kautta sitten nämä nuoret ovat voineet saada ihan oikean mahdollisuuden tehdä työtä ja saada myös palkkaa siitä työstä tämä on varmasti monen toive että että kun siellä kuitenkin työkykyä työhalua innokkuutta ja osaamista on niin myös näitä mahdollisuuksia ihmiselle annettaisiin

arvoisa puhemies miten kilpailutetaan lapselle lämmin syli näin kysyi minulta eräs lasten kanssa työskentelevä virkamies silloin kun oma kotikaupunkini hämeenlinna siirtyi tilaaja tuottaja malliin tuosta mallista luovuttiin koska tuohon kysymykseen ei löytynyt kelvollista vastausta vaan me huomasimme että monessa monessa asiassa yhä edelleen mennään hinta edellä eikä saada sitä laatua mitä haluttaisiin tänään voisi hyvin kysyä miten hankitaan vammaiselle ihmiselle hyvä ja pysyvä koti hinta ja laatu molemmat vaikuttavat ja meidän on pakko olla hintatietoisia koska hyvinvointivaltion veroeurot ovat rajalliset mutta me emme ole aidosti hyvinvointivaltio jos me menemme vain raha edellä vaan laadulla on todellakin väliä joskus tulee mieleen se että miten tässä näin kävi missä vaiheessa se laatu unohtui hävisi hukkui ja niin monessa kunnassa pelkästä hinnasta tuli kuningas ja oikeastaan kansalaisaloitteen tekijät joille kuuluu iso kiitos siitä että he ovat tämän asian nostaneet esiin kuvaavat sitä hyvin kun he perustelevat miksi tämä aloite piti tehdä kun hankintalaki tuli voimaan niin sitä ruvettiin tulkitsemaan laatu hinta vertailussa enemmän hinta edellä ja kun asumispalveluiden kilpailutus alkoi niin markkinoille tulivat kansainväliset suuryritykset joilla oli intressinä vain oma voitontavoittelu kilpailussa kilpailutuksissa hinta sivuutti laadun ja samalla kävi niin että kun tätä tehtiin virkatyönä niin itse asiassa vammaisten oma osallisuus niiden palvelujen hankinnassa oheni ja hävisi ja hintakilpailu polki edelleen ja edelleen hintoja ja sitä kautta myös laatua niin siinä sitten kävi että vammaisen ihmisen elämästä tuli kauppatavaraa kiitos tekijöille siitä että he ovat pysäyttäneet tämän asian äärelle luulen että tämä keskustelu mitä tämän ympärillä on käyty on koskettanut monen ihmisen oikeudentuntoa ja varmasti myös monen ihmisen omaatuntoa näyttää siltä että poliittinen tahto yksimielinen tahto että tämä asia korjataan ja se todellakin edellyttää muutakin kuin niitä eduskunnan ponsia joihin tänään on yksimielisesti sitouduttu se edellyttää sitä että hankintalakia täsmennetään että sanotaan selvästi että se laatu ja kilpailutus ei ole pakko silloin kun on vammaisten palveluista kyse vaan on myös muita mekanismeja

liian paljon kirjoitammeko me liian paljon normeja lainsäädäntöön mikä sitten estää sen terveen harkinnan ja ja valinnan kun paikallisesti etsitään ratkaisuja mutta kyllä mielestäni niin tämä asumispalvelupuoli vammaisten kohdalla ja monet muutkin vammaisten palvelut kuin sitten vaikkapa keskustelu vanhuspalveluista ja joistakin varhaiskasvatuspalveluista osoittavat sen että kyllä siellä laadussa on oltava lain suoja

koskee myös vammaisten ihmisten kela kyytejä koska niissä me näemme sen että itse asiassa kokonaistaloudellisuus alkaa unohtua ymmärrän että kelassa on haettu taloudellisten raamien puitteissa ratkaisua ja on tehty kilpailutus joka on johtanut aivan hullunmyllyyn itselleni soitti tässä muutama päivä sitten forssan sytostaattiosastolta hoitaja joka sanoi että eikö tälle kela taksille voi tehdä mitään meillä menee viikoittain sytostaattihoidot pieleen kun taksi ei toimi ja asiakkaat eivät saavu paikalle jokainen tuollainen yksi pieleen mennyt

tämä vanha sanonta on hyvin oikeassa kunnat hakevat omassa talousahdingossaan usein kilpailuttamalla ja myös laadun kustannuksella säästöä mutta usein on myös niin että laatua on vaikea kilpailuttaa huomataan vasta jälkikäteen minkälaisia kriteereitä olisi pitänyt asettaa ja siksi meidän on koko valtakunnan tasolla etsittävä sellaisia mekanismeja joilla silloinkin kun päädytään kilpailuttamalla hankkimaan joitakin asioita me osaisimme tehdä sen paremmin palveluita hankittaessa erityisesti on tärkeää että sitä palvelua katsotaan myös tarvitsevan ihmisen näkökulmasta ja tuo yhteys toimii silloin kun palvelua hankitaan liian lyhyet palvelusopimukset erityisesti asumisessa mutta myös monessa monessa muussa palvelussa ovat ihmisen ja asiakkaan näkökulmasta kohtuuttomia asumispalveluissa siksi että kyse on ihmisen kodista menestyksen mitta ei ole euro vaan se on hyvä elämä ja usein hyvinvointipalvelun tulokset näkyvät vasta koko elämänkaaren mittaisina ja siksi niitä on vaikea mitata kvartaalitalouden keinoin tämän vuoksi on välttämätöntä löytää riittävät laatukriteerit silloin kun puhutaan ihmisten palveluista ja tämän vuoksi kilpailuttaminen ei sovi vammaisten asumispalveluihin

arvoisa rouva puhemies inhimillinen ihmiselämä ei ei todella sovi kauppatavaraksi kuten tässä keskustelussa on jo useammalla suulla todettu itse totean että tätä keskustelua ja puheenvuoroja kuunnellessani tuli mieleen tuo muinaisjäänne huutolaisjärjestelmä joka tuli mainituksi ja muistin että omakin isoisoisäni oli huutolaislapsi halvimman tarjouksen tehnyt otti hänen huolenpitonsa hoitaakseen ja tällaista historiaa aika monen suomalaisenkin taustalta löytyy mutta se ei ole tätä päivää me olemme halunneet rakentaa hyvinvointiyhteiskuntaa ja tuon rakentamistyön viimeistelyjä me tänään täällä teemme palveluiden kilpailuttamisen aiheuttamat ongelmat vammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen on yksimielisesti tunnustettu ja tuon vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen on myös todettu olevan vastoin ykn yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista arvoisa puhemies tämän kansalaisaloitteen laatijat ja allekirjoittajat ovat tehneet merkittävän työn jota ilman nämä asiat eivät nyt tässä salissa tällä painoarvolla varmaankaan olisi kiitos siitä kansalaisaktiivisuudesta sitä tarvitaan ja yhteistyöllä saamme tuloksia aikaan sosiaali ja terveysvaliokunta piti kansalaisaloitteessa ja asiantuntijalausunnoissa esille tuotuja vammaisten henkilöiden palvelujen hankintojen ongelmia vakavina sekä erityisen ongelmallisena sitä että vammaisten henkilöiden osallisuudesta heitä koskevassa päätöksenteossa ei ole riittävästi huolehdittu ja että palvelujen jatkuvuus rikkoontuu tavalla jota ei saisi tapahtua vammaispalvelujen asiakkaiden osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet tulee turvata nykyistä paremmin tähän näkemykseen yhtyi yksimielisesti myös talousvaliokunta näihin valiokuntien lausuntoihin sisältyvät lausumaehdotukset antavat todellakin mahdollisuuden laatia palveluiden järjestämistä koskeviin erityislakeihin sellaiset säädökset että vammaisten palveluiden kestävään järjestämiseen ja kilpailuttamisen lopettamiseen päästään näin me haluamme tapahtuvan ja tästä eteenpäin koko eduskunnan on nyt yhdessä kannettava vastuu siitä että näin todella tapahtuu

arvoisa rouva puhemies itsekin haluan kiittää tämän kansalaisaloitteen tekijöitä se on selvästi johtanut jo hyvään lopputulokseen ja edustaja filatov piti täällä erinomaisen puheen ja laadunvalvontaa on todella varsinkin vammaisten kohdalla erittäin vaikea toteuttaa niin että joku ei kärsisi jossakin päin suomea minun mielestäni eero lehti piti myös erittäin hyvän puheen jossa hän totesi että erityisesti vammaisille asuinpaikan vaihto on aina raskas ja jos se ei ole pelkkä asuinpaikan vaihto vaan se hoitohenkilökuntakin vaihtuu siinä ympärillä niin se voi aiheuttaa hyvinkin merkittäviä hyvinvointivajeita sitten pitkäksi aikaa mutta itse otan esille jo tekemäni valtuustoaloitteen iisalmen kaupungissa vuonna kaksituhattakymmenen esitin että joko kaupunki tai jokin sen omistama osakeyhtiö tekee tämmöisen palvelutalon olipa siellä vanhuksia kaksikymmentäneljä tuntia vuorokaudessa tai vammaisia ja solmii vuokrasuhteen näiden asujiksi tulevien kanssa sitten jos joku sitä toimintaa pyörittää olipa se kaupungin omaa tai jonkun yksityisen pyörittämää toimintaa niin asuinpaikka pysyy aina samana tällä voitaisiin ehkäistä ja itse asiassa jos tätä olisi suuremmassa mittakaavassa tehty niin tänäkin päivänä me olisimme kilpailutuksilta säilyttäneet juuri tämän asumisen ja vuokraamisen elementin pois

arvoisa rouva puhemies edustaja filatov piti erinomaisen hyvän puheenvuoron on tärkeää että nämä ponnet nyt muuttuvat eduskunnan ja valmistelun kautta laiksi ja toisaalta lait sitten arjeksi korjauksia tarvitaan kilpailulainsäädäntöön hankintalakiin niin että nämä elämänmittaiset palvelut saadaan sieltä rajattua pois ja myös tarvitaan korjauksia vammaispalvelulakiin mielestäni oli hyvä että edustaja filatov nosti esille myös nämä kela kuljetukset mutta myös vammaispalvelulain alaisissa kuljetuksissa on aika isoja ongelmia tällä hetkellä monilla alueilla ne eivät toimi jos sanotaan että koti on se mitä ei pidä kilpailuttaa niin kyllä näille henkilöille tuttu tuttu avustaja mutta myös tuttu taksi tuttu kuljettaja ovat sellaisia asioita joita pitäisi pystyä kunnioittamaan paremmin kuin tällä hetkellä tällä hetkellä eivät vammaispalvelulain kuten eivät myöskään kela taksien palvelut suomessa näytä toimivan sillä tavalla kuin niiden pitäisi toimia kilpailuosaaminen on oma asiansa pelkästään se ei riitä että meillä on lainsäädäntö vaan sitä lainsäädäntöä pitää myös sitten osata käyttää liian usein törmätään siihen että kerrotaan että on kilpailutettu niin kuin edustaja eestilä tässä toi esille mutta siinä kilpailutuksessa ovat nämä laatukriteerit olleet niin huonosti valmisteltuja tai osaamattomasti tehtyjä että esimerkiksi kaikki ovat saaneet niistä kaikista täydet pisteet ja sen jälkeen tosiasiallisesti kilpailutus on tapahtunutkin pelkän euron pelkän kustannuksen näkökulmasta eli tämä vaatii osaamista tämä vaatii kriteereitä tämä vaatii myös ihan valtakunnallista ohjeistusta niin että tämä saadaan kuntoon mutta on ollut erinomaisen hyvää keskustelua täällä eduskunnassa ja välillä on kiva olla tässä salissa niinkin että olemme yhtä mieltä salin vasemmalta reunalta salin oikeaan reunaan jokainen kansanedustaja on tänään pitänyt erinomaisen hyviä puheenvuoroja ja toivotaan että ne nyt muuttuvat myös laiksi ja lait arjeksi

arvoisa rouva puhemies on erittäin hyvä asia että meillä on lakisääteiset vammaisneuvostot vanhusneuvostot nuorisovaltuustot ne kaikkihan tulivat myös lakiin ainoa ongelma siinä on se että nehän eivät ole päättäviä elimiä vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto mutta on erittäin tärkeää että niitä kuullaan täälläkin keskustelussa nousi esille juurikin vammaisneuvoston osuus siellä kunnassa se

se se on monesti ongelmana että välttämättä ne kaikkein vaikeimmin vammaiset ihmiset vaikeavammaiset eivät pääse sinne neuvostoon eivätkä saa ääntänsä kuuluviin täällä on puhuttu laadusta ja siitä että kilpailuttaminen ei ole pakko kunnat voivat itse päättää ja ja käyttää myös muita vaihtoehtoja on erittäin tärkeää että siellä on se osaaminen ja siitä osaamisestakin on täällä tosi paljon puhuttu mutta sitten taas on se pelko että jos kilpailutus epäonnistuu ja joku siitä valittaa eikä ole valittu halvinta niin silloin ollaan siellä markkinaoikeudessa ja tämä on se suuri ongelma kaikella tavalla koti on ihmisen paras paikka se on sitä myös vammaisille ja vanhuksille ja kyllä meidän tulee turvata riittävät resurssit vanhusten hoivaan vammaisten hoivaan asumispalveluihin ryhmäkoteihin asumispalveluihin ryhmäkoteihin sitä tämä aloitteen käsittely täällä eduskunnassa nyt tarkoittaa että kaikkien heidän asia huomioidaan ketkä ovat asianosaisia ja ketkä siellä niiden palvelujen piirissä ovat kansalaisaloitteet ovat saaneet tässä talven aikana hyvin äänensä kuuluviin eduskunnassa meillä on ollut vakuutuslääkärit kansalaisaloite ja nyt meillä on tämä tämä vammaisten avun kilpailuttamisen aloite käsittelyssä ja hyvä että yksimielisesti näitä asioita välillä voidaan viedä eteenpäin koska silloin aloite saa todellakin suuren arvostuksen

arvoisa rouva puhemies seurasin mielenkiinnolla tätä keskustelua tabletin kautta ja nyt on pakko osallistua siihen vaikka tarkoitukseni ei ei ollut meitä ihmisiä on sellaisia että me toki jokainen varmaan tunnistamme vammaisen arjessa ja meillä voi olla lähisukulaisia tai tuttavia mutta osalle suomalaisista vammaisuus on vain se tunnusmerkki että parkkipaikalla on invaparkkipaikka sen takia on hyvä että käydään tätä keskustelua sillä tavoin ja nyt täytyy sanoa täältä vasemmalta tuonne oikealle että edustaja heinonen nosti erittäin hyvän asian esille hän puhui elinikäisten palveluiden jatkumosta ja kela

aamu tvn uutisista tuli siitä kuinka moni alalla työskentelevä toimija kohtaa väkivaltaa kun on vammaispalveluissa töissä on hoitajana kuinka paljon se hoitava henkilöstö kohtaa väkivaltaa tässä olisi erittäin tärkeää pohtia sitä että kyllä meidän pitäisi noissa kela kyydeissä tavallaan henkilöidä ja antaa luotettava potilas kuljettaja suhde niin että se vammainen henkilö voi mennä sen saman tutun turvallisen palvelunantajan piiriin jolloin me voimme estää niitä tilanteita että erilaiset persoonat kohtaavat niin aina voi tapahtua jotakin mikä on yllättävää siinä mielessä edustaja heinonen nosti kyllä hyvän asian esille että pitäisi olla semmoista turvallista palvelua kelan puolelta että meillä ihmisille annettaisiin sellaista jatkumoa että se tuttu ja turvallinen ja henkilökohtaisia tarpeita vastaava palvelu voitaisiin saada aikaan siinä mielessä vielä kerran kiitoksia edustaja

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö kaksikymmentäkuusi

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa rouva puhemies esityksessä ehdotetaan muutettavaksi riistavahinkolakia esityksen mukaan suurpetojen aiheuttamat viljelys eläin ja irtaimistovahingot mukaan lukien koiravahingot korvattaisiin kuten henkilövahingot ja vieläpä viipymättä

viime vuosina pedot ovat aiheuttaneet noin kahdentoista miljoonan euron vahingot joita on kyetty korvaamaan vain kahdeksan pilkku neljän miljoonan euron edestä tähän on nyt tulossa viimeinkin muutos

poronhoitoalueen ulkopuolella suurin vahinkojen aiheuttaja on susi suomen sudet kuuluvat alalajiin alalajiin canis lupus lupus jonka euraasialaiseen levinneisyysalueeseen kuuluu kymmeniätuhansia yksilöitä tämä laaja populaatio ei siis ole uhanalainen valiokunta otti tiukan kannan suden suojelustatuksen muuttamiseen ja valiokunta edellyttääkin mietinnössään että valtioneuvosto toimii viipymättä suden siirtämiseksi luontodirektiivin liitteestä neljään liitteeseen v jolloin vahinkoja aiheuttaneita susia voidaan poistaa nykyistä joustavammin eikä tässä vielä kaikki valiokunnan asiantuntijakuulemisen perusteella valiokunnassa katsottiin että koirasusi on vieraslaji joka ei kuulu suomen luontoon valiokunta pitääkin välttämättömänä että perintötekijöistä tunnistettu risteymäyksilö poistetaan maamme luonnosta hoitosuunnitelman mukaisesti suomen riistakeskuksen myöntämällä luvalla arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys on varsin historiallinen vaikka se toki sote uudistuksen varjoon jääkin

arvoisa puhemies valiokunta teki erittäin hyvän mietinnön johon enemmistö valiokunnasta yhtyi haluan kiittää erityisesti mietintöön yhtyneitä opposition edustajia asian ymmärtämisestä ja hyvästä yhteistyöstä hyvästä mietinnöstä nostan esille vain muutaman asian ensiksi on erittäin hyvä että tämän lain avulla voidaan maksaa petovahinkoja nykyistä paremmin ja nykyistä nopeammin myös poronhoitoalueen ulkopuolelle pedot aiheuttavat vuosittain noin kahdentoista miljoonan euron vahingot joita ei ole eu rajoitteen takia voitu korvata täysimääräisesti viime vuonna korvauksia jouduttiin leikkaamaan noin kolme pilkku kuusi miljoonaa euroa ja tänä vuonna ennusteiden mukaan samanlainen summa tämä kertoo karua kieltään ylisuureksi paisuneesta petokannasta ja korvausten maksatuksen epäonnistumisesta tällä lailla korjataan tuota maksatusta mutta valitettavasti ei vielä puututa ylisuureen petokantaan petokannasta puheen ollen arvoisa puhemies minä kiitän valiokunnan enemmistöä siitä että mietintöön saatiin kirjattua myös suden ja koiran risteymä eli koirasusi mietinnössä todetaan asiantuntijakuulemisen perusteella valiokunta katsoo että koirasusi on vieraslaji joka ei kuulu luontoon poiston toteuttavat viranomaisten valtuuttamat toimijat valiokunta pitääkin välttämättömänä että perintötekijöistä tunnistettu risteymäyksilö poistetaan maamme luonnosta hoitosuunnitelman mukaisesti suomen riistakeskuksen myöntämällä luvalla yksilö tulee tunnistaa risteymäksi myös morfologisten ominaisuuksien perusteella valiokunta pitää välttämättömänä että tunnistamisessa käytetyt menetelmät ovat siis luotettavia ja läpinäkyviä ja mahdollistavat myös riippumattoman näytteenoton tällä hetkellähän virka aputoimena pedot poistanut henkilö ei saa ottaa poistamastaan eläimestä karvaakaan tämä ei ole ainakaan minun oikeustajuni mukaista minä pidän tärkeänä että poistajalla tulee olla oikeus myös oman oikeusturvansa takia ottaa poistamastaan eläimestä näytteet joilla eläimen dnata voidaan verrata muihin koirasusiksi tunnistettuihin yksilöihin

arvoisa rouva puhemies hallituksen esitys on perusteltu sillä sen mukaan suurpetojen aiheuttamat viljelys eläin ja irtaimistovahingot mukaan lukien koiravahingot korvattaisiin täysimääräisenä kuten henkilövahingot porovahinkojen todennettavuutta parannettaisiin säätämällä velvollisuudesta valokuvata ja merkitä vahinkopaikka maastoon sekä ilmoittaa vahinkopaikan koordinaatit ongelma jatkossakin on korvausten maksu vain kerran vuodessa jolloin vahingon kokenut voi joutua pisimmillään odottamaan jopa puolitoista vuotta korvausta lisäksi suurpetojen aiheuttamien vahinkojen lisääntyminen on aiheuttanut määrärahojen riittämättömyyden jolloin korvauksia ei ole voitu maksaa täysimääräisinä valiokunta päätti tähän yhteyteen ottaa valiokunnan omana asiana arvioitavaksi vallitsevan susipolitiikan idea tähän syntyi valiokunnan saksan ja ranskan matkalla koska maissa susien aiheuttamat vahingot ovat lisääntyneet ja molempien maiden valiokunnat kannattivat muutoksia suden suojeluun susien määrä pohjanmaalla on kaksinkertaistunut viimeisen susilaskennan mukaan tästä ovat olleet seurauksena susien lisääntyneet pihavierailut tilanne kärjistyi viime elokuussa kun vanhemmat järjestivät mielenosoituksen vaasan torilla torille oli saapunut poliisin arvion mukaan noin kaksituhattaviisisataa isää äitiä lasta mummoa paappaa ja ja muuta sukulaista tällaiset mielenosoitukset ovat meidän alueellamme todella harvinaisia mikä kertoo tilanteen vakavuudesta omassa puheenvuorossani totesin että tämä asia tulee hoitaa tämän eduskunnan aikana ja onneksi nyt tässä valiokunnan mietinnössä on ryhdytty toimenpiteisiin viime lokakuussa sanomalehti pohjalainen uutisoi sudet näyttivät hampaitaan lenkkeilijälle laihialla lenkkeilijä kohtasi kaksi sutta laihian keskustan välittömässä läheisyydessä kuntoradalla lenkkeilijä oli joutunut kahden suden väliin keskustan tuntumassa sijaitsevalla kuntoradalla iltakahdeksan aikaan ja sudet olivat näyttäneet lenkkeilijälle hampaitaan rohkea lenkkeilijä oli metelöinyt jolloin sudet olivat poistuneet paikalta mitä jos siinä olisi sattunut olemaan nuori äiti tai viisitoista vuotias urheilijanuorukainen kesti neljä tuntia ennen kuin riistakeskuksesta sai luvan jäljittää susia siis neljä tuntia kun maalaisjärjen mukaan niitä olisi pitänyt jäljittää välittömästi ja poistaa tällä hetkellä susi on poronhoitoaluetta lukuun ottamatta eun luontodirektiivin liite neljässä neljässä joka edellyttää tiukkaa suojelua maa ja metsätalousvaliokunnan mietinnössä esitetään että suomi käynnistäisi neuvottelut eun kanssa siitä että susi voitaisiin siirtää liitteestä neljään liitteeseen v kuten se on jo poronhoitoalueella tällöin paikallisilla toimijoilla olisi parempi mahdollisuus reagoida uhkaaviin tilanteisiin on myös muistettava että susien määrä on kasvanut eikä se enää ainakaan länsi suomessa ole uhattu eläin lopuksi vain kertoisin että tämän päivän ilkka lehdessä oli oli uutinen jonka mukaan hallinto oikeus hylkäsi susien tappamisen poikkeuslupahakemuksen joka oli haettu sen takia että sudet olivat vierailleet ja ne olivat raadelleet emolehmiä ja hevosen siitä huolimatta lupaa ei

arvoisa puhemies reilu kahdeksan vuotta sitten rovaniemellä pidin keskustan tilaisuudessa ensimmäisen poliittisen puheeni silloin valittiin keskustan kansanedustajaehdokkaita lapista aloitin ensimmäisen puheeni niin että minä olen se akka jolta karhut tappoivat viime kesänä seitsemänkymmentäviisi lammasta mutta eivätpä tienneet että väärän akan lampaat muuten tappoivat nyt sitten olen tällä vaalikaudella ja edellisellä päässyt tässä salissa jo useamman kerran puhumaan petoasioista sen kanssa on paljon töitä nyt tehtykin asioita on saatu eteenpäin mutta ei niin paljon kuin olisin toivonut petovahinkojen määrä on ikävä kyllä koko ajan vain lisääntynyt ja myös petokantojen määrä on lisääntynyt vaikka olisimme toisella tavalla asian toivoneet edistyvän ja menevän eteenpäin minä kannatan tätä lakiesitystä tosin vasahävikkikorvausta porojen osalta minä olisin halunnut muuttaa niin että jo löytyneet vahingot kuolleet vasat olisi korvattu ihan asianmukaisesta arvosta kyseisen vasan omistajalle koska monta kertaa kyseiset vasat ovat esimerkiksi jo syksyllä eloon jätettyjä elovasoja eloporoja ja niiden arvo olisi kuitenkin ihan toista mutta nyt ne menevät paliskunnan yhteiseen korvauskassaan tätä perusteltiin sillä että tulisi paliskunnalle ylikorvaus näistä vasoista mutta minun mielestäni se olisi kuitenkin ollut aika helposti laskentakaavalla korjattavissa mutta no ihan täydellistä lakia tästä ei vielä saatu kuitenkaan tässä laissa on etuna se että nytten korvaukset

sen että nämä korvaukset saavat sitten täytenä kaikki poromiehet joille ne nyt sitten kuuluvatkin monet ovat sanoneet että mikäs teillä on korvauksilla eläessä mutta kun se petokorvaus ei vaso kerta kaikkiaan se petokorvaus ei tee vasaa sieltä ei saa sen jälkeen seuraavana vuonna vasaa minkä panisi teuraaksi ja mistä saisi tuloja aikaiseksi eli kyllä se on aina vahinko elikkä ehdottomasti me mieluummin

pysyvän hengissä jonka me olemme eloon jättäneet iso muutos porotalouspuolelle on se että jatkossa tulee ottaa kuva vahinkokohteesta ja ympäristöstä olen tällä hetkellä virkavapaalla savukosken kunnan maaseutu ja elinkeinoasiamiehen virasta elikkä olen kyseinen viranomainen joka ottaa näitä vahinkoilmoituksia vastaan ja tekee myöskin tarkastuksia maastossa olen tehnyt muutamia maastotarkastuksia ja ainakin niistä siihen tulokseen tullut että ahma on aivan järkyttävä peto tekisi monellekin henkilölle hyvää nähdä minkälaista vahinkoa ahma pystyy siellä maastossa tekemään se on kuulkaa ihan älytön taistelutanner siellä on kuulkaa karvaa ja verta eri puolilla hyvin paljon näkösällä ahma on vielä semmoinen että se saattaa jättää sen poron vielä henkiinkin monta kertaa poro on tilanteessa että ahma on syönyt siltä esimerkiksi kielen vahingoittanut sen liikkumista ja jättänyt sen kitumaan sinne siis pahinta eläinrääkkäystä mitä minä tiedän on ahman liikkuminen maastossa nyt sitten on hyvä erittäin tärkeää että jatkossa kuvataan näitä vahinkoja ja myöskin maastoa sen ympärillä kyllä poromiehillekin pitää uskottavuutta saada lisättyä tässä asiassa on hyvin monet kerran naurettu ja on vähän ivailtukin että ovatko ne ne vahingot ihan todellisia nykytekniikka onneksi mahdollistaa tämän kuvaamisen jo niin tarkasti että sillä pääsee eteenpäin ja kyllä kyllä ne kuvat pystyy kuitenkin aina lähes aina ottamaan kyllä hyvät selitykset pitää olla jos ei sitä kuvaa ole saanut otettua on hyvä että me saimme ahmakannan hoitosuunnitelman tehtyä ja poistolupa asiat siihen matkaan nimittäin vahinkokorvausten määrä olisi paljon pahempi jos ei niitä pieniä määriä ahmoja olisi saatu

nyt poistettua minulla on vielä paljon lisää sanottavaa kiitoksia tästä jatkan myöhemmin

olisi tässä ollut aikaa vielä jatkaa se on se seitsemän minuuttia tässä oli vasta vajaa viisi edustaja maijala olkaa hyvä

tästä ahma asiasta se on hyvä että mennään tällä tavalla porotalouspuolella eteenpäin sitten susikanta asioista poronhoitoalueen osaltahan on susikannan hoitosuunnitelmaan mainittu että sille alueelle saadaan poistoluvat aika järkevällä tavalla silloin kun erityistä vahinkoa aiheuttava susi on olemassa se on toimiva järkevä systeemi toivonkin että nyt kun susikannan hoitosuunnitelmaa laitetaan uusiksi niin tämä nykyinen toimintamalli suden osalta poronhoitoalueella pysyy entisellään kun susikannan hoitosuunnitelmaa aletaan uusimaan niin toivon kuitenkin että siihen tulee joitakin tarkennuksia nimittäin ei suden metsästäminen poronhoitoalueellakaan niin helppo asia todellakaan ole esimerkiksi reilu vuosi sitten ranuan pudasjärven taivalkosken rovaniemen alueella oli yksi susi joka kulki paliskunnasta toiselle alueelta toiselle ja sen poistaminen tuli maksamaan poromiehille reilun kuukauden aikana noin seitsemänkymmentätuhatta euroa mielettömät määrät virkamiestoimintaa papereitten hakemista eri paikoista se ei ollut helppoa silloin toivoin että aivan hyvin kyllä viranomaiset voineet olla kaverina kyseistä sutta poistamassa arvoisa puhemies lisäksi otan esille vielä karhun ylisuuri petokanta on yhä kaikkialla suomessa totuutta karhun osalta tilanne on todella paha karhuvahinkoja ei paljonkaan tule julkisuuteen mutta ainakin minun oma mielikuvani on se että karhu aiheuttaa silti kaikkein eniten petovahinkoja myöskin porotalousalueella mutta

kun karhu tekee ainoastaan kesällä vahinkoja niin eihän niitä pysty maastosta käytännössä löytämään ahmakannan määrä on lisääntynyt koko suomessa todella paljon ja sen mukaan minä toivon että jatkossa voimme tätä ahma asiaa miettiä koko suomen osalta myöskin

arvoisa puhemies voin yhtyä edustaja maijalan näkemykseen siihen että ei ole kenenkään etu että peto syö poron se ei ole yhteiskunnan etu mutta se ei ole myöskään sen poromiehen etu tästä valiokunnan mietinnöstä löytyy tieto että poronlihan hinnannousu ja porovahinkojen laskennalliset elementit kuten vasahävikkikorvaus ja poikkeuksellisen suuret porovahingot ovat nostaneet suurpetojen aiheuttamat vahingot lähes kahteentoista miljoonaan euroon nämä vahingot tapahtuvat lähinnä itärajalla ja poronhoitoalueen eteläreunalla ja näillä alueilla sallittu porolukumäärä ei nouse millään sinne ylös koska pedot tekevät sen vahingon tässä on tämä kymmenen miljoonan euron raja joka on ongelmallinen eli komission täytäntöönpanopäätös jonka mukaan saadaan maksaa vain ne kymmenen miljoonan euron vahingot mielestäni tätä rajaa pitäisi lähteä muuttamaan tämä on aivan liian mitätöntä siihen nähden että meillä on näitä petoja petoja paljon olisi syytä lähteä neuvottelemaan siitä miten tämä raja nostetaan minä olen huolissani erityisesti näitten nykyisten lex halla paliskuntien tulevaisuudesta

kysymyksessä on riistavahinkolaki niin pakkohan tämän yhteydessä on petopolitiikasta puhua sillä jos

enää rahat riitä niin totta kai silloin pitää jo miettiä onko meillä harjoitettu petopolitiikka ollut sitten järkevää nimenomaan niiden ihmisten näkökulmasta katsottuna jotka käytännössä ja arkipäivässä joutuvat näitten petojen kanssa tekemisiin olen itse samaa mieltä kuin edustaja hongisto että valiokunta on tehnyt hyviä linjauksia koirasuden suhteen sillä koirasusi on vieraslaji eikä todella kuulu suomen luontoon sitten aikanaan käsitellään ehkä tarkemmin mitä näille vieraslajeille suomessa pitää tehdä toinen ikuisuuskysymys johon valiokunta on on ottanut kantaa joskin tämän eduskuntakauden loppumetreillä on tämä luontodirektiivi virossahan ja meillä poronhoitoalueilla susi on liitteessä ja muualla meillä suomessa se on neljännessä liitteessä mikä aiheuttaa suuria ongelmia vuodesta toiseen ja nimenomaan niiden ihmisten ongelmat ovat sitten jatkuvasti käsillä jotka päivittäin joutuvat näitten petojen keskellä asumaan erityisesti ottaisin esille sen ongelman että kun suomalainen metsästyskulttuuri on satoja vuosia perustunut koirilla metsästämiseen koiria on jalostettu meillä kansallisaarre suomenpystykorva niin ihmiset eivät uskalla näiden koirien avulla enää harjoittaa omaa kulttuuriaan ja sitä harrastustoimintaa mikä esimerkiksi itä suomessa tavallaan kuuluu vahvasti ihmisten ihmisten syksyisiin harrastuksiin sen takia että petokanta on liian iso näitä koiravahinkoja olisi korvattavaksi vaikka kuinka paljon jos ihmiset uskaltaisivat viedä susialueilla koiria luontoon ja metsästää niiden avulla ja tämä tekee asiasta ongelmallisen ilman muuta pitäisi suomessakin meillä on pitkä yhteinen raja venäjän kanssa tuhatkolmesataa kilometriä tai mitähän mahtaa olla ja me tiedämme kuitenkin että tämä susikanta on yhteinen äsken sain tekstiviestin tuolta venäjän rajalta että on aivan täynnä tie sudenjälkiä ei kenenkään asiantuntijan pitäisi väittää että näitä liikkuu vähän suomen ja venäjän välillä kun kyllä paikalliset ihmiset tämän aivan tarkkaan tietävät että geneettinen materiaali materiaali liikkuu koko ajan edestakaisin mutta jos mennään vähän syvällisemmin niin en oikein ymmärrä miten tämä petopolitiikan järkevä hoitaminen on voinut olla suomessa näin hankalaa

eu kerta toisensa jälkeen jälkeen korostaa sitä että läheisyysperiaate on tärkeä läheisyysperiaate on tärkeä eli päätökset tehdään siellä missä se on tarkoituksenmukaista niin kuitenkin koko ajan eu kieltää järkevän petopolitiikan suomessa tämä koskee nimenomaan itä suomea missä sudet käytännössä muodostavat susihautomon sinne ja näille ei voida tehdä mitään samoilla alueilla samat laumat pyörivät vuodesta toiseen ja estävät ihmisten metsästämisen eli oman kulttuurin harjoittamisen

että voidaan antaa poikkeuslupa suden tappamiseen ja poistamiseen siellä missä se aiheuttaa häiriötä yleisen turvallisuuden palauttaminen näitäkin kysymyksiä on koska koululaiset ja lapset kärsivät kun eivät uskalla mennä kouluun ja pelkäävät silloin täyttyy tämä ensimmäinen kohta yleisen turvallisuuden palauttaminen silloin pitäisi herkemmin antaa näitä poistolupia juuri sillä alueella missä näitä ongelmia on

että kyllä nämä alkavat jo sosiaalisia ongelmia olla kun kylä tappelee keskenään kun toiset yrittävät susikantaa mahdollisesti jollakin tavalla pelotella tai muuta tehdä niille ja toiset kyttäävät ja kyläläiset tappelevat keskenään niin ei tässä kovin kaukana olla sosiaalisista syistä ja sitten ovat yleiset pakottavat syyt jos lainsäätäjä kaukaa jostakin brysselistä kolmannesta neljännestä kerroksesta pyrkii hallitsemaan kansaa joka ei voi harjoittaa perinteistä kulttuuriaan niin totta kai kansalaiset saattavat ottaa oikeuden omiin käsiinsä ja kukahan tässä voittaa ei siinä voita susi ei siinä voita lain kunnioitus eikä siinä voita eu päinvastoin ihmiset alkavat tuntea ikään kuin ikäviä tuntemuksia euta kohtaan kohtaan joka kuitenkin meille on rauhanyhteisö ja taloudellisesti järkevä yhteisö

kyllä tässä nyt joku järki pitäisi olla mikä minun mielestäni on kaikkein ikävintä on se että kun suomessa valta kuuluu kansalle ja tämä on kansanvaltainen järjestelmä niin eduskunta on voimaton näissä asioissa jos tämä olisi maa ja metsätalousvaliokunnan käsissä niin vaikka demokraattisesti äänestäisimme niin aika nopeasti me hoitaisimme esimerkiksi itä suomen tietyillä alueilla peto ongelmat kuntoon ja hoitaisimme myös nämä petokorvausasiat kuntoon niin että ne menisivät sille tasolle mikä on kohtuullisesti hyväksyttävissä tästähän on kysymys minä ymmärrän täysin edustaja myllykosken rakentavan puheenvuoron tämä puheenvuoro ei ehkä ihan mene kohdalleen mikä meillä on tässä paperissa itse varsinainen asia mutta minun mielestäni tämä keskustelu osoittaa enemmänkin että jonkunmoista turhautumista on kansanedustajillakin varsinkin niillä kansanedustajilla jotka oikeasti ovat huolissaan itä suomen ihmisten perinteisistä oikeuksista ja siitä mitä siellä arjessa tapahtuu ja mikä heidän suhtautumisensa on lainsäätäjään sen takia tämä keskustelu on syytä käydä että edes jollakin tavalla tämä maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö auttaa siinä suhteessa että jotakin järkeä löytyy petopolitiikkaan ja pystytään poistamaan kokonaisuudessaan niitä laumoja jotka erikoistuvat koirien syömiseen ja sillä tavalla estävät metsästyksen

myönnän yhden vastauspuheenvuoron edustaja myllykoski

halusin ottaa tämän ja kiitoksia edustaja eestilälle että huomioitte puheenvuoroni että kun puhutaan petokorvauksista niin kaiketi olemme yhtä mieltä siitä että koirasuden tekemä koiran syöminen tai aiheuttama vahinko ei ole petokorvausten piirissä ja siksi halusin selkeyttää että nämä kaksi asiaa ovat eri asioita jos todetaan sitten että se olikin risteymä niin oletettavasti tämä lainsäädäntö ei katso

aivan samoin kuin jos naapurin iso koira syö pienen puudelin

niin ei se tule tämän petokorvauksen piiriin koska kyse ei ole pedosta vaan risteymästä

elikkä tästä moni on puhunut ehdottomasti pitäisi siirtää toiseen liitteeseen susi edustaja wallin aikaisemmin myös puhui porukasta joka kerääntyi jopa vaasan torille sen takia että siellä ympäristössä pohjanmaallakin on ollut valtavasti susia viime aikoina ja parin viime vuoden

arvoisa puhemies edustaja eestilä piti kuuden minuutin puheen ja pilkulleen yhdyn tähän puheeseen erittäin hyvä puhe olen itse kotoisin etelä pohjanmaalta muuttanut pohjois karjalaan ja näitten heimojen luonteet ovat ihan erilaiset pohjois karjalassa susiin on totuttu niitten kanssa on aina asuttu siellä ja aina kun sieltä on susi saatu pois niin venäjältä on tullut uusi susi olen erittäin tyytyväinen siihen että sudet ovat levittäytyneet pohjois karjalasta myös muualle myös siellä lapissa on ollut varmasti susia iät ajat mutta länsi suomessa hyvin vähän kun tässä viimeisen kahden vuoden aikana sudet ovat levittäytyneet pohjanmaalle niin olen ollut erittäin hyvilläni siitä että nyt on alettu näistä susista olemaan hieman kiinnostuneita ja tekemään asioille jotain pohjois karjalassa ei susien vuoksi niinkään mennä joensuun torille marssimaan ja mellastamaan enkä puhu nyt negatiivisesti vaan se on erinomainen asia että pohjanmaalla vaasassa joka on merenrantakaupunki länsi suomessa nämä susiasiat kiinnostavat ja meillä kansanedustajat haluavat täällä eduskunnassa laittaa nämä susiasiat kuntoon tämä esitys mikä nyt meillä on käsittelyssä käsittelyssä on yksi askel oikeaan suuntaan paljon on vielä tekemättä ja sitä varten ovat kansanedustajat täällä että tekevät työnsä

mietinnössä oli hyvä että oli otettu mukaan myöskin tämä haaskakuvausasia haaskakuvaus ei ole todellakaan suomen luontoon kuuluva toimenpide se on hyvin teennäinen tapa muuttaa petojen käyttäytymistä ja sillä alueella myöskin esimerkiksi porovahingot ovat todella suuret eikä se biodiversiteetti ole todellakaan enää kunnossa sillä alueella missä on haaskakuvausta nykyiset pedot eivät enää pelkää ihmistä aikaisemmin suomessa pedot olivat kaukana ihmisistä eivät ne tulleet lähellekään mutta jostakin ihmeen syystä ne ne tulevat koiria meillä oli pihalla susi meillä poronhoitoalueellakin pihalle oli tullut susi eikä se pelännyt esimerkiksi meidän koiria eikä meitä ihmisiä ollenkaan en tiedä mistä lie sitten tullut mistä lie pudonnut siihen me tarvitsemme tähän petopolitiikkaan rohkeita muutoksia

eestilä esitti todella hyvin sen että heillä maa ja metsätalousvaliokunnassa olisi ollut hyvinkin esityksiä siitä miten näitä petoasioita olisi saatu korjattua minä todellakin toivon että me saisimme nyt yli puoluerajojen seuraavaan hallitusohjelmaan mukaan niin että me todella voisimme oikealla tavalla tarttua tähän tilanteeseen jotta me saisimme sen tilanteen järjestykseen jotta esimerkiksi sudet ja karhut saataisiin ymmärtämään että niiden pitää jatkossakin peljätä ihmistä petojen määrässä on huomattava niiden koko reviiri eli elinalue lähinnä venäjän alue muun muassa meidän alueen karhut kun minä nyt itä lapissa asun jostakin ihmeen syystä tajuavat että kahdeskymmenes päivä elokuuta pitää kaikkien juosta venäjän puolelle ja sitten taas kun on mahdollista niin ne tulevat meidän alueellemme takaisin syömään eli kahdeskymmenes elokuuta alkaa todellakin karhunmetsästysaika meidän alueellamme sitten viimeisenä asiana karhujen osalta otan esille tämän keväisen pyyntiasian suomalaiset ovat saaneet aikaiseksi sen että karhuja ei pysty enää keväisin pyytämään kun eussa saatiin tietyt päättäjät luulemaan että se on täysin järjetön asia mutta kuitenkin meidän pitäisi pystyä ottamaan käyttöön keväisin enemmän ennakoiva poistomahdollisuus eli jos me tiedämme että tietyillä alueilla on karhuja jotka tulevat siellä aiheuttamaan vahinkoja niin siellä pitäisi pystyä olemaan mahdollisuus poistaa se karhu jo ennen kuin se tekee isomman määrän vahinkoja tämä olisi laillista ja mahdollista ja tällä me saisimme myöskin poronhoitoalueella näitä vahinkoja todella paljon vähennettyä

arvoisa puhemies käytän vielä tämän puheenvuoron ihan periaatteellisista syistä itse olen ainakin itselleni useasti sanonut että ei se asia vaan se mitä asia edustaa kun meitä kansanedustajiakin opetetaan vähän niin kuin lapsia välillä että susi ei ole vaarallinen ihmiselle ja ei saa olla susivihaa niin ainakaan itselläni ja minä luulen että edustaja kulmalalla kiitoksia kommenteistanne ei varmaan ole mitään susivihaa eikä tämmöistä kysymys on ihan puhtaasti siitä että me puolustamme tiettyjen ihmisten oikeuksia

odottavat koko vuoden syksyä luonnossa liikkuminen kaikki marjastus kalastus metsästys on heidän kulttuuriaan ja he odottavat sitä monet elävät itse asiassa jo odotuksessa ja koko syksy menee hyvin ja mielenterveyden ja liikkumisen ja kaiken kannalta tätä minä puolustan

että sudet häviävät suomalaisesta luonnosta mutta pikkuisen voisi käyttää järkeä jos samoilla alueilla vuodesta toiseen on näitä terroristilaumoja jotka syövät heti koiran kun se haukkuu menevät niin kuin haaskalle sinne syömään niin kyllähän jotakin järkevää pitäisi tehdä mutta miten tämä voi näin lukossa olla totean vielä lopuksi että minä ymmärrän luonnonsuojelujärjestöjä että niillä monilla on metsästyksenvastainen kanta ja ne ottavat kantaa että ei saa tehdä mitään mutta eihän niitä asia koske

arvoisa puhemies tämä valiokunnan mietintö oli minulle oikein oikein mukavaa luettavaa tarkasti olen lukenut sieltä ja otan esille vielä nämä poliisin toimenpiteet vahinkotilanteessa jos poliisilain toisen luvun kuudennentoista pykälän mukaan poliisimiehen viimesijainen keino on sitten lopettaa eläin joka aiheuttaa huomattavaa vahinkoa omaisuudelle niin olen saanut tällaista tietoa että tämä omaisuudensuoja ei kuitenkaan koskettaisi juuri näitä poronomistajia

meillähän on paljon niitä tilanteita että ahma toistuvasti hyökkää yöllä porotarhaan talvitarhaan ja tekee siellä tuhoa tekee niitä niin sanottuja eläviä haaskoja haaskoja eli henkihieveriin raatelee sieltä useita poroja saman yön aikana mutta näihin ei kuulemma tämä tämä poliisin toimintaohje kuitenkaan yllä elikkä katsotaan että ei ei ole poliisin tehtävä näissä tilanteissa sitä vahinkoa aiheuttavaa petoa saattaa päiviltä pois mikäli todellakin on näin olisi syytä päivittää myöskin tällaiset toimintaohjeet niin niin että ne kohtelisivat tämän omaisuudensuojan kannalta yhdenvertaisesti kaikkia myös elinkeinonharjoittajaa arvoisa

arvoisa rouva puhemies tämä laki on oikeansuuntainen mutta ongelmaahan se ei poista edustaja eestilällä oli loistava puheenvuoro tuosta miten täällä käytännössä ei toimi oikeastaan mikään mikä metsästykseen liittyy minä annan esimerkin oltiin luken tilaisuudessa muun muassa edustaja hongisto oli mukana ja katsottiin susitilannetta suomessa keski suomessa ei ollut yhtään sutta ei siis laumaa eikä sutta mutta samaan aikaan sai netistä seurata malla sutta jonka laumassa oli susia kuusi kappaletta muun muassa niin että kinnulassa se sitten hävisi ja poliisipartioiden ja helikopterien kanssa sitä etsittiin siis semmoista mitä ei ollut olemassakaan luonnonvarakeskuksen mukaan meille annetaan tämmöistä tietoa tänne edustajille mikä ei pidä paikkaansa kyllähän semmoinen susi joka oli syönyt muun muassa sahalla oli töissä kaveri jolla oli koira oli maksanut siitä kolmetuhatta euroa ja kouluttanut ja hankkinut pannat ja kaikki se oli kallis investointi susi oli syönyt ei jäänyt kuin pää ja panta siihen semmoinen susi jota luonnonvarakeskuksen mukaan ei ole olemassakaan elikkä nämä faktat tänne kansanedustajien tietoon eikä tuommoisia epärealistisia tietoja mitä me nyt saamme tuolta propagandaa suoraan sanottuna niin kuin eestilä sanoi rajan yli niitä tulee koko ajan ja varmasti ne rajalla olevat ihmiset tietävät sen asian paremmin kuin joku tuolla brysselissä taikka luonnonsuojelijat täällä etelä suomessa taikka olli ohtonen vai mikä ohtonen se on luonto ohjelma susista tuli täysi propagandaohjelma susia puolustettiin siellä ja varmasti koirasudet kuuluivat siihen tämmöistä tietoa me saamme joka puolelta ja totuus ohitetaan tämmöisellä epätarkalla tiedottamisella totuus käteen kiitoksia

arvoisa rouva puhemies tässä hallituksen esityksessä on kyse

riistavahinkolain muuttamisesta ja etenkin suurpetojen aiheuttamien porovahinkojen korvausten muuttamisesta siten että poikkeuksellisen suuresta porovahingosta maksettavaa erityistä korvausta koskevaa pykälää niin sanottua lex hallaa ehdotetaan kumottavaksi tämä voimassa oleva säätely on koettu poroelinkeinon piirissä epätasa arvoiseksi ja tämän pykälän kumoaminen on on saanut lausunnonantajilta laajaa kannatusta hallituksen esitys on perusteltu ja kannatettava valiokunta katsoi että tämä korvauksiin liittyvä muutos on tarpeellinen myös korvausten maksamisen nopeuttamiseksi ja suurpetokonfliktin lieventämiseksi ja se parantaa korvausten saannissa niiden paliskuntien asemaa jotka eivät ole olleet oikeutettuja lex halla korvaukseen valiokunta piti tärkeänä että korvaukset maksetaan viipymättä ja täysimääräisesti ja tähän on helppo yhtyä lisäksi mietinnössä valiokunta korosti että kun porovahingosta tai

jatkossa vaaditaan valokuvaa tai vahinkopaikkaa koskevaa merkintää ja koordinaatteja näiden puuttuminen tai niiden merkintöjen häviäminen ei saa yksistään olla korvaushakemuksen hylkäämisperuste kiinnitimme mietinnössä huomiota myös siihen että korvausten ulkopuolelle edelleen jatkossakin tulevat jäämään ne porovahingot jotka todetaan ja norjan ja suomen välisen poroesteaidan

välissä valiokunta katsoi että tämä asia tulee selvittää jatkossa voitaisiinko nämäkin petojen aiheuttamat vahingot saattaa kuitenkin korvausten piiriin se on ihan mahdollista selvittää nostimme mietinnössä esille myös sen että koti ja tuotantoeläimille aiheutuvia vahinkoja pyritään estämään ennalta ja tarkoitukseen tulee osoittaa riittävät voimavarat arvoisa rouva puhemies kannatan siis hallituksen esitystä mutta valiokunnan kaikkiin yleisperusteluihin en voi yhtyä suurimmat porovahingot poronhoitoalueella aiheuttaa ahma valiokunta kuitenkin mietinnössään ottaa poikkeuksellisen laajasti esiin suomen susikannan tilan ja sutta koskevan säätelyn mietinnön yleisperusteluissa lausutaan tällöin ohi hallituksen esityksen sisällön toimeenpanovallan edustajana maa ja metsätalousministeriö uudistaa parhaillaan suomen susikannan hoitosuunnitelmaa on jopa tulkittavissa että valiokunnalla on ollut tarkoitus vaikuttaa voimassa olevan lainsäädännön toimeenpanoon tavalla jota ei voida pitää täysin asiallisena ministeriön ohjauksessa suomen riistakeskuksen ja riista ja kalatalouden tutkimuslaitoksen eli nykyisen luonnonvarakeskuksen yhteistyönä laaditussa suomen susikannan hoitosuunnitelmassa vuodelta kaksituhattaviisitoista susikannan hoidolle asetettiin seuraavat tavoitteet saavuttaa ja säilyttää susikanta suotuisalla suojelutasolla tavoitteena on perustaa susikannan seuranta suurpetoyhdistyshenkilöverkoston toimintaan tavoitellaan sitä että luodaan keinoja suden ja ihmisen rinnakkaiselon parantamiseksi rakennetaan luottamusta toimijoiden välille reagoidaan suden tuomaan haittaan nopeasti ehkäistään vahinkoja ennalta ja puututaan suteen kohdistuvaan laittomaan tappamiseen tehokkaasti ministeriön ohjauksessa laaditaan nyt parhaillaan uutta päivitettyä susikannan hoitosuunnitelmaa joka valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä kannatan ja tuen ministeriön käynnistämän hoitosuunnitelman päivitystä sillä voimassa olevan hoitosuunnitelman hyvistä lähtökohdista ja tavoitteista huolimatta hoitosuunnitelmassa haasteena on edelleen ongelmakeskeinen vuorovaikutus riistahallinnon tutkijoiden ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden välillä arvoisa puhemies suomi on pitkään tavoitellut eu säädösten mukaista suden suotuisaa suojelutasoa tiukan suojelun keinoin siinä kuitenkaan onnistumatta susikannan suojelu onnistuu vain jos susien kanssa samalla alueella asuvien ja toimivien ihmisten huolet ja tarpeet otetaan kannan hallinnassa huomioon voimassa olevassa hoitosuunnitelmassa suotuisan suojelun tasoa tarkastellaan eun luontodirektiivin vaatimusten kautta suotuisan suojelutason määrittely tehdään luontodirektiivin seitsemännentoista artiklan mukaisessa menettelyssä pienin elinvoimainen susikanta suomessa on kaksikymmentäviisi lisääntyvää paria tämä pienin elinvoimainen kanta on eri asia kuin suotuisan suojelun taso lisääntyviksi pareiksi lasketaan sellaiset parit joilla on arvioituna ajankohtana jälkeläistuottoa ja suomen ja venäjän valtakunnan rajan molemmilla puolilla elävistä lisääntyvistä pareista puolet lasketaan osaksi suomen kantaa laumojen määrää suomen susikannan ja laumojen elinvoimaisuutta ja säilymistä säilymistä arvioidaan vuosittain luonnonvarakeskuksen suorittaman kanta arvion avulla arvoisa puhemies on todettava että mikään asiantuntijataho ei ole esittänyt etteikö suomen ja venäjän rajan yli tapahtuisi susiyksilöiden liikettä molempiin suuntiin mikään asiantuntija aineisto ei kuitenkaan osoita että suomen susikanta saisi jatkuvaa merkittävää tulomuuttovirtaa idästä vaikka susiyksilöitä liikkuu rajan yli juuri tästä syystä hoitosuunnitelmassa asetettiin tuo kahdenkymmenenviiden lisääntyvän lauman minimitavoite kun vielä kaksituhattaviisi hoitosuunnitelmassa katsottiin että kaksikymmentä lisääntyvää laumaa riittäisi mikäli tulomuutto idästä säilyisi ennallaan viimeisimpien tutkimustulosten mukaan näyttää jopa siltä että suomen susikannan geneettinen monimuotoisuus voi olla kaventumassa mikäli tulomuutto vähentyy valiokunta asettaa mietinnön yleisperusteluissaan suden uhanalaisuusarvioinnin kyseenalaiseksi ja esittää myös että suomen tulisi vaatia että susi voitaisiin siirtää luontodirektiivin liitteeseen viisi koko maassa tätä valiokunnan käsitystä asiantuntijatieto ei tue eikä se säädösten valossa tarkasteltuna ole myöskään oikeudellisesti relevantti uhanalaisuuden arvio perustuu kansainväliseen iucnn ohjeistukseen arvioinnit tehdään sekä maailmanlaajuisesti että kansallisesti

arvoisa rouva puhemies edustaja halmeenpäälle sanoisin että jos kaikki eduskunnassa tehtävät päätökset

asiantuntijoitten lausuntoon niin ilmeisesti sadassa kansanedustajassakin olisi sata liikaa ja kaikki voisivat olla poissa täältä että kyllä kansanvalta tarkoittaa hieman muuta meidän täytyy pystyä soveltamaan ja katsomaan mikä on kokonaistilanne eikä juuttua yhteen asiaan eikä yhden sektoriasiantuntijan lausuntoon mitä tulee venäjän populaatioon ja suomen populaatioon niin totta kai ne rajan ylittävät mutta kun kysyin ilpo kojolalta joka lienee eturivin susitutkijoita suomessa teoreettisen kysymyksen että jos suomesta kaikki sudet saataisiin jollakin tavalla tänä päivänä häädettyä tai lopetettua niin kuinka paljon menee aikaa että suomessa olisi tasan saman verran susia hän mietti jonkun aikaa vastausta ja vastasi minulle että noin kymmenen vuotta se osoittaa sen että meillä ei ole minkäännäköistä riskiä tehtiinpä suomen susikannalle mitä tahansa niin ikäkuuna päivänä se ei vaikuta millään tavalla siihen että susi kuolisi sukupuuttoon tai olisi jollakin tavalla uhanalainen riippumatta siitä mitä asiantuntijat ovat mieltä arvoisa puhemies vielä näihin periaatekysymyksiin kun metsästyksen vastaisuutta halutaan sitten tiettyyn pisteeseen asti viedä se johtaa juuri siihen erikoiseen lopputulemaan että ollaan susista huolissaan ja vahditaan jokaista sutta ettei vain mitään tapahdu mutta metsäpeurasta joka

metsäpeuran ja suden itseisarvo on jotenkin erilainen minun mielestäni molemmat ovat eläimiä ja jos jompikumpi todella on sukupuuttoon kuolemassa niin pitää asettua sen puolelle eikä ideologisista syistä toisen puolelle joka ei ole kuolemassa sukupuuttoon tämä epäloogisuus osoittaa koko tämän petopolitiikan

arvoisa rouva puhemies jatkan äskeistä lajien uhanalaisuusarviointi on lajien häviämisriskin arviointia siinä ei ole kyse lajien suojelutarpeiden priorisoinnista eikä arvioinnilla ole suoraa oikeudellista sitovuutta suojelutoimet tulee harkita erikseen ottaen huomioon myös kansainvälisistä sopimuksista ja eun yhteisölainsäädännöstä suomelle aiheutuvat velvoitteet yhdessä lajien esiintymistietojen kanssa uhanalaisuusarviointi antaa kuitenkin tarvittavaa tietopohjaa lajien ja niiden elinympäristöjen turvaamis ja suojelutoimiin paikallisella alueellisella valtakunnallisella ja myös koko euroopan tasolla

lajeihin muualla suomessa susi kuuluu luontodirektiivin liitteen neljän lajeihin jotka edellyttävät tiukkaa suojelua aloitevalta luontodirektiivin liitteiden on yksinomaan euroopan komissiolla ei siis jäsenvaltioilla liitteen neljän muuttaminen edellyttäisi myös euroopan neuvoston yksimielistä siis yksimielistä kaikkien jäsenvaltioiden yksimielistä päätöstä arvio luontodirektiivin liitteen neljä muuttamisesta tulee lisäksi tehdä yksinomaan biologisin perustein eli perustuen lajin uhanalaisuusarviointiin ja suojelutasoon ei poliittisin perustein arvoisa puhemies totean lisäksi että esitys joka valiokunnan mietinnön yleisperusteluissa tehtiin liitteiden muuttamisesta on lopputuloksen kannalta harhaanjohtava ja jopa susikonfliktin ylläpitämistä tietoisesti sillä vaikka susi siirrettäisiin koko maassa liitteeseen olisi siitä huolimatta säädösten mukaisena tavoitteena edelleen suotuisa suojelutaso tältä osin muutosta nykytilaan ei tulisi nämä edellytykset ja seuraukset valiokunta on jättänyt huomiotta ja tällaista lausuessaan mielestäni vain syventää susikonfliktia suomen on todettu toistaiseksi epäonnistuneen suden suotuisan suojelutason ylläpitämisessä tiukan suojelun keinoin ja suomi on myös saanut euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta vuonna kaksituhattakuusitoista langettavan tuomion luontodirektiivin tiukkaa suojelua edellyttävän suden suotuisan suojelutason vaarantavista menettelyistä

tuomioistuimeen ja mikäli näin kävisi olisi hyvin todennäköistä että kanteessa vaadittaisiin myös uhkasakkoja jotka voivat olla hyvinkin suuria kansallista joustavuutta ei siksi voida ottaa käyttöön etenkään sellaisen lajin suhteen joka ei ole suotuisalla suojelun tasolla arvoisa puhemies yleisperustelussaan valiokunta myös vaatii että poikkeuslupamenettelyin poistettavista susista otettaisiin geneettisiä tutkimuksia varten näytteitä riippumattomien tahojen toimesta ja korostaa koiran ja suden risteymien tunnistamiseksi käytettyjen menetelmien luotettavuutta läpinäkyvyyttä ja avoimuutta kuitenkin valiokunta myös lausuu että epäillyt koiran ja suden risteymät tulee voida tunnistaa risteymiksi myös morfologisten ominaisuuksien eli ulkoasun perusteella riistakeskuksen määrittelemien asiantuntijoiden toimesta on todettava että kaikista tutkimuslaitoksille toimitetuista susista otetaan aina dna näytteet katson että erityisesti tämän kannanoton kannanoton osalta valiokunta pyrkii vaikuttamaan lainsäädännön toimeenpanoon tavalla jota ei voi pitää aivan asiallisena nykyisen käytännön mukaisesti maa ja metsätalousministeriön ohjauksessa olevat viranomaistahot ja tutkimuslaitokset kuten riistakeskus ja luonnonvarakeskus määrittelevät ne asiantuntijatahot jotka ottavat ja tutkivat kaikista tunnetuista poikkeusluvin kaadetuista susista

valiokunta epäsuorasti viittaa perusteluja valiokunta tälle ei kuitenkaan esitä tietyissä tilanteissa suden suojelusta voidaan poiketa ja pitää voida poiketa luontodirektiivin kuudennessatoista kuudennessatoista artiklassa mainittujen perusteiden nojalla mikä edellyttää että poikkeuksille ei ole muuta tyydyttävää ratkaisua ja että lajin suotuisan sen luontaisella levinneisyysalueella säilyy poikkeaminen tiukasta suojelusta tapahtuu siis säädösten mukaisin periaattein suomen riistakeskuksen poikkeusluvalla tai poliisin määräyksellä tämä on pääasiallinen menettely suurpetojen lopetuksessa arvoisa puhemies ihmistä pelkäämättömät yksilöt tulee poistaa tehokkaasti ja nopeasti poliisin toimesta vuoden kaksituhattaneljätoista alussa voimaan tulleen uuden poliisilain mukaan poliisimiehellä on oikeus ottaa kiinni ja viimesijaisena keinona lopettaa eläin joka aiheuttaa vaaraa ihmisen hengelle tai terveydelle tai huomattavaa vahinkoa omaisuudelle tai vakavasti vaarantaa liikennettä

pykälässä on pakkotilasäädös jonka mukaan esimerkiksi kotieläintä tai itseään voi puolustaa pakottavan vaaran torjumiseksi viime vuosilta on olemassa sekä syyttäjien että tuomioistuimen päätöksiä siitä että joissain tapauksissa koiran tai tuotantoeläimen kimppuun hyökännyt rauhoitettu peto on ollut pakkotilakeinona luvallista ampua vuonna kaksituhattaseitsemäntoista oli kolme pakkotilatapausta joissa susi tapettiin mutta niistä ei tullut seuraamuksia poliisitutkinnan jälkeen

arvoisa puhemies edustaja halmeenpää otti ensimmäisessä puheenvuorossaan esille näitä ongelmia eli maksatuksen hitaus on ollut yksi ongelma ja tähänhän pyritään nyt sitten tietenkin saamaan korjausta toinen asia johon haluan kommentoida vielä kun valiokunta katsoo että tulee selvittää voidaanko petojen aiheuttamat vahingot saattaa korvausten piiriin näitten rajaesteaitojen ulkopuolella niin toteaisin tässä että ihminen piirtää rajat mutta luonto ei niistä piittaa poro on luonnoneläin ja kulkeutuu sitten välillä valtakunnanrajan yli mutta myös poronhoitoalueen eteläisen rajan yli joka on varsin pitkä kainuusta ouluun saakka on eteläinen poronhoitoalueen raja poro kulkeutuu sen yli joten samassa yhteydessä pitää huolehtia myöskin

arvoisa puhemies jos jatketaan siitä että ei niinkään asia vaan se mitä se edustaa niin kyllähän me vähän jääräpäisesti täällä eduskunnassa suhtaudumme tai jotkut suhtautuvat aika jääräpäisesti tähän jäätyneeseen jäätyneeseen konfliktiin mitä erityisesti sudet aiheuttavat minä vähän ihmettelen kun brexit on menossa tällä hetkellä ja sitten me ihmettelemme unkarin tapahtumia puolan tapahtumia että ehken kannattaisi joskus ruveta miettimään mitähän nämä ihmiset näissä maissa ajattelevat kun tämmöistä pääsee tapahtumaan yleensä jos johtaminen tai valta on erittäin kaukana eikä tunne paikallisia olosuhteita niin se ennemmin tai myöhemmin epäonnistuu ja se ei saa sitä legitimiteettiä kansalaisten sen pitäisi saada minulle tämä on jatkuva ristiriita että eu puhuu läheisyysperiaatteesta se nostetaan aina juhlapuheissa ja muualla esille mutta sitten kun sitä pitäisi toteuttaa niin niiden ihmisten sanalla jotka ymmärtävät mitä ympäristössä tapahtuu ja pystyvät sitä hallitsemaan vuosikymmenten kokemusten perusteella ei ole mitään arvoa ei

ilmoitusten perässä että joku meinaa ampua susia tai metsästää susia minun käsittääkseni poliisilla pitäisi olla muuta tärkeämpää tekemistä tänä päivänä huumausainerikollisuuden kanssa ja kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa eli kysymys on myös poliisin voimavarojen priorisoinnista edustaja halmeenpäälle sen verran että minulla on hieman eri käsitys siitä mitä tämä liite viisi tarkoittaa olen virossa käynyt metsällä ja siellä kaveri oli ampunut neljätoista sutta kun he haluavat pitää siellä kurissa susikannan mikä tulee venäjältä niin kuin suomessakin että he pystyvät sitten metsästämään villisikoja rauhassa ja koiran kanssa metsästämään minullekin sanottiin että kun iltajahtiin menet niin jos susi tulee ammu pois vaan mutta sitten pitää kuitenkin jatkossa arvioida paljonko susia ammutaan koska tämä suojelun suojelun

eli jos meillä olisi liite v niin minä sanon että jos me me vähänkin toimimme niin kuin virossa jossa on liite v niin tämä susien metsästys olisi järkevämpää ja niillä alueilla missä on susikeskittymiä ja erityisiä ongelmia metsästää koirien kanssa saataisiin joku järki

arvoisa rouva puhemies on aivan erinomainen asia että riistavahinkolaki

on korvaamattoman arvokas kaveri omistajalleen ystävän tasoinen kumppani ja sitten moni tietää myös sen että vanha kansanviisaushan sanoo että jokaiselle metsästäjälle elämänsä aikana vain yksi hyvä koira sattuu kohdalle sen harvinaisen hyvän metsästyskoiran saaminen ja kouluttaminen ja sen kanssa eläminen on todella arvokas juttu ja sitten kun susi sen syö niin kuin parille ystävälleni on on ikävä kyllä käynyt että ihan kaksoisvalion tasoinen hirvikoira meni suden suuhun niin ymmärrän sen tuskan ja sen menetyksen suuruutta on vaikea tietenkin kuvailla onneksi se kuitenkaan ihmiseen ei ole vielä sattunut kun seurasin tätä keskustelua hieman ihmettelin suomen eri tahoilla on koko ajan pidetty meteliä siitä ovatko nämä susiluvut oikeita ja ja miten niitä seurataan pari tosiasiaa tällä hetkellähän suomessa väitetään olevan virallisen kanta arvion mukaan vajaat kolmesataa sutta ja otan esimerkin virallisen luonnonvarakeskuksen ilmoituksen mukaan tästä susikannasta seitsemänkymmentä prosenttia on läntisessä suomessa itä suomesta kun kaikki ruoka on loppunut kaikki hirvet suurin piirtein on itärajalta syöty metsäjänistä en ole enää nähnyt moneen moneen vuoteen nekin ovat hävinneet rusakoita pyörii enää kylien keskustoissa ja kuntataajamissa mutta metsäjänistä en ole nähnyt pitkään aikaan enää elikkä riistakanta on kieroutunut susien valtavan lisääntymisen takia ja viranomaiset salailevat koko ajan tätä tilannetta mikä todellisuudessa susirintamalla on kävin läpi tässä joulun aikaan ja tässä alkuvuoden aikaan eri itärajan kuntia elikkä kotikuntani ilomantsin lisäksi siinä tulivat tietenkin mukaan tohmajärvi lieksa nurmes valtimo juuka rautavaara kuhmo

pitää muistaa että hyvin monella metsästäjällä tänä päivänä on riistakamerat jotka vääjäämättömän varmasti kuvaavat ja näillä paikoilla on pyörinyt susia niin että

saamani arvion mukaan jo pelkästään tällä mainitsemallani itäisellä alueella on toistasataa sutta aivan varmasti luku on vielä alakanttiin koska nämä metsästäjät eivät halunneet liioitella määrää vaan sanoivat vain sen mikä varmasti piti paikkansa hehän tekevät riistakolmiolaskentaa totta kai ja jälkiä seurataan elikkä se susiarvio mikä virallisesti ilmoitetaan ei varmasti pidä paikkaansa on paljon paljon enemmän joka päivä niitä nähdään pihakäynneillä ihan jatkuvasti tänäkin aamuna ilomantsista tuli kuva minulle jossa susi oli käynyt talon takapihalla kysyn vain näiltä kansanedustajilta jotka susia puolustavat kuinka moni perheenäiti laskisi omat lapset takapihalle leikkimään kun illalla tai yöllä on siinä susilauma käynyt helppo se on kerrostalon seitsemännestä kerroksesta vaatia että susi pitää suojella täysin kun omat lapset eivät ole uhattuina mutta pitääkö rajaseudun lasten vanhempien tämä sietää vaikea ymmärtää tällaista ajattelua vetoaminen johonkin luontodirektiiviin on mielestäni aika lapsellista koska sehän aikoinaan runtattiin kokoon eikä siinä ollenkaan noudatettu niitä ohjeita mitä luontodirektiivin täytäntöönpano vaatii kanta arviot uhanalaisarviot ohjeet siitä miten luontodirektiivi pannaan täytäntöön ja natura alueet valitaan olisi pitänyt tehdä arvio alueista ja erilaisista eläinlajeista ja uhanalaisista lajeista se tehtiin ja taitettiin pöydältä eikä siinä sen kummempaa sitten tarvittukaan kotikunnassani muun muassa natura alueen väitettiin olevan avosuota vaikka siinä kaksisataaviisikymmentä mottia hehtaarilla puuta kasvoikin melkoista avosuota sekin tämä kuvaa sitä miten huitaisemalla tämä homma tehtiin ja saatiin valmiiksi uhanalaisluettelo jolla pystytään sitten muuta hommaa häiritsemään tänä päivänä itärajan kunnissa tuolla kuhmossa ylä savossa ja niin edelleen niillä metsäisillä alueilla on tilanne sellainen että ihmiset eivät edes tähän viralliseen tassu tietokantaan ilmoittele enää mitään susihavaintoja miksi ilmoittaa kun se ei vaikuta enää mitään se on ihan turhaa työtä koska ei saada enää mitään todellisia lukuja siitä paljonko susia suomessa on nythän oli tässä lehdissä muutama aika sitten kuukausi sitten se tapaus kanta hämeessä jossa eräs nainen pidätettiin ja tiettävästi on edelleen vangittuna kun hän piti susikasvattamoa siellä kyseisen henkilön hallusta löytyi kolme kappaletta aitoja susia herää kysymys miten tämä naishenkilö on kolme aitoa sutta saanut haltuunsa väitteiden väitteiden mukaan oli muka saanut tuotua venäjältä tuollaisen puheen jälkeen on ihan selvää että kysymyksessä on ihan selkeä peittely yritys jokainen tietää että villin aidon suden kiinnisaanti metsästä yksinäisen ihmisen toimena varsinkin naishenkilön toimesta on täysin mahdoton tehtävä kysymyksessä on on laajamittainen yhteistyö tällaiset arviot joita olen kuullut tämän tapauksen tapauksen törkeydestä kun sanotaan suoraan pitää poliisin tutkia huolella toivottavasti poliisiviranomainen tämän tutkii koska ei ole mitenkään perusteltua että yksinään naisihminen vangitsee kolme sutta risteyttää niitä koirien kanssa ja vapauttaa niitä luontoon miksi sitten suomen luonnosta löytyy jatkuvasti sellaisia susia jotka eivät ole ollenkaan susien näköisiä kaverini lähetti viime viikolla kuvan kuhmosta siinä oli kuva isosta sudesta joka muka vieraili talon takapihalla ja kyllä se näköinen oli mutta tarkemmin kuvaa kun katsoin se oli ihan selkeä saksanpaimenkoira elikkä tämmöinen suden ja koiran risteymä susilaumasta lähtenyt erilleen tällaiset ovat kaikkein vaarallisimpia koska ne ovat menettäneet luontaisen pelkonsa ihmistä kohtaan ja lähettäisittekö te hyvät kansanedustajakollegat omat lapsenne koulutielle odottamaan taksia siihen tienvarteen kun edellisenä päivänä hävisi koira talon pihasta tällaisen suden syömänä näitä tällaisia susikasvattamoja joissa susia ja koiria risteytetään tiedetään olevan suomessa muuallakin vahvoja epäilyjä on ylä savosta ja samoin kuhmon alueella on selkeästi merkkejä siitä että näin on tapahtunut ihmettelen vain missä on luonnonvarakeskuksen virkamiesten moraali jos tällaista on tehty poliisin pitää tutkia nämä kaikki onko todella näin se kanta hämeen tapaus että kolme villiä sutta on otettu kiinni oli mielestäni niin törkeä sen homman tekeminen yksinäiseltä ihmiseltä ei varmasti onnistu se on niin vaikea tehtävä että siihen tarvitaan vähintään pataljoona miehiä jotka tuntevat sen homman ja myös virka apua joltakin taholta on ilmeisesti käytetty en tiedä mutta toivoisin että poliisi tutkii tämän epäily on erittäin vahva jos sitten vedotaan siihen että susi on uhanalainen niin siihen rohkenen sanoa että

arvoisa rouva puhemies säädösten mukaisia toimintatapoja meidän tulee puolustaa ja säädösten mukaisten toimintatapojen puolustaminen lienee aina tälle yhteiskunnalle hyväksi jatkan hieman rikoslaista totesin viime puheenvuorossa tuon pakkotilasäädöksen olemassaolon ja nyt totean että kansallisessa on rikoslaissa tällä hetkellä huomioitu tilanteet joissa esimerkiksi henkilö joutuu puolustamaan itseään tai omaisuuttaan johtopäätöksenä on että esimerkiksi kotieläimen tai koiran suurpedolta puolustamista koskevat tilanteet on kansallisessa lainsäädännössä huomioitu arvoisa puhemies lopuksi totean että toisin kuin valiokunnan mietinnön yleisperusteluissa epäsuorasti viitataan ja toisin kuin tänään olemme joissakin puheenvuoroissakin kuulleet ei ole syytä olettaa että menettelytapoja suden tiukan suojelun tai siitä tapahtuvien poikkeusten suhteen olisi kansallinen lainsäädäntö ja suomea sitovat eu säädökset huomioiden perusteltua tai oikeudellisesti relevanttia väljentää eikä ole myöskään perusteltua epäillä että vastuuviranomaisilla ei olisi riittävää asiantuntijatietämystä tai toimivaltuuksia toimintaan suurpetotilanteissa arvoisa puhemies kannatan tätä lakiesitystä ja yhdyn valiokunnan mietintöön siltä osin että tämä hallituksen esitys hyväksytään valiokunnan esittämin vähäisin muutosehdotuksin sen sijaan mietinnön perusteluosio koskien suomen susikantaa on osittain kyseenalainen kannanotto joka menee hallituksen lakiesityksen sisällön ohi

halmeenpää sanoi lain noudattamisesta se on itsestäänselvää että lakia noudatetaan tarkasti niin kuin perustuslain toisen pykälän kolmas momentti sanoo lakeja noudatetaan ja se tarkoittaa myös sitä että viranomaisen tulee toimia omissa virkatoimissaan huolellisesti ja edistää yhteistä hyvää on tällaisia tapauksia kuten kanta hämeessä oli ja

monella muulla paikkakunnalla miten on arvoisa edustaja halmeenpää mahdollista että näitä koirasuden näköisiä hurttia pyörii ympäri suomea ja niitä yhtäkkiä ilmestyy sinne sun tänne metsästäjät seuraavat omaa aluettaan kyllä tarkkaan ja jos susilauma siellä pyörii niin kyllä jäljet tiedetään mutta yhtäkkiä sinne tuleekin sellainen kuin tämä kuhmon tapaus minkä kuva on tuossa puhelimellani ja se on vaikka tulostettavissa paperille sellainen susi löytyi joka ei varmasti ole susi minäkin sen näin että se oli isokokoinen saksanpaimenkoira joka on selkeä risteymä samoin ilomantsissa ammuttiin kolme vuotta sitten sitten ihan laillisessa luvallisessa jahdissa susi joka kaadettiin kotikyläni hattuvaaran reunalle ja ilomantsilainen rktln riista ja kalatalouden silloinen tutkija kaarlo nygren oli käynyt tutkimassa sen raadon ja totesi että sillä kyseisellä sudella ei ollut mitään luontaisen suden tunnusmerkkejä ei mitään ja se oli muka susi ja tällaisen tapauksen tiimoilta esimerkiksi perhossa ihminen tuomittiin suden kaadosta ja siinä taisi yksi ihminen vielä joutua sellaiseen tilanteeseen että hän päätyi epätoivoiseen ratkaisuun mikä on äärimmäisen surullista syytetäänkö syytetäänkö ihmistä suden kaadosta silloin kun hän tämmöisen hurtan ampuu ja nämä ovat arvoisat kansanedustajakollegat tuolla pihoissa pyörii aivan jatkuvasti kymmeniä läheltä piti tapauksia on suomessa ollut ja kukaan viranomainen ei korvaansa lotkauta olen tehnyt siitä yhden kantelun oikeusasiamiehelle ja vastauksena sain että kyseinen luonnonvarakeskuksen virkamies ei ole virkamies hän on vain palkollinen tätäkö valtion varoilla tehdään suomessa tänä päivänä pidetään pidetään tämmöistä touhua tai tämmöisiä kuvauspaikkoja jotka ovat siivottomassa kunnossa ja saa vielä valtion rahoja käyttää sen ylläpitoon ja työaikaakin varmaan ja valtion omistamia

on oikeus turvalliseen elämään asuipa sitten kaupungissa tai maaseudulla jos joku mummo soittaa ilomantsin syrjäkylältä että pitäisi saada poliisi kun on jotakin ihmeellistä toimintaa tuossa talon ympärillä niin varmasti ei tule poliisi mutta jos joku soittaa että täällä joku sutta metsästää niin kohta ovat helikopterit ilmassa ja poliiseja on niin paljon että livettää tätä minä tarkoitan sillä että onko tämä oikein

arvoisa puhemies koiran ja suden risteymä ei kuulu suomen luontoon eikä mikään taho ei mikään asiantuntijataho tai mikään kansalainjärjestötahokaan ole koskaan esittänyt että ne sinne kuuluisivat koiran ja suden risteymiä ei saa tuoda maahan ne on luokiteltu vieraslajiksi eikä niitä saa luontoon päästääkään se on itsestäänselvää että tässä pitää noudattaa säädöksiä suomesta tunnetaan todennetusti kolme koiran ja suden risteymätapausta lainsäätäjällä ei liene mitään muuta mahdollisuutta kuin luottaa viranomaistietoon ja asiantuntijatietoon ja tieteelliseen tietoon valiokunta on omana asianaan käynyt laajat kuulemiset ja nämä asiat on siellä asiantuntijakuulemisissa todettu suomessa on hyvä käytäntö siitä että mikäli koiran ja suden risteymäepäilyjä tavataan riistakeskuksen asiantuntijat todentavat ottavat näytteen valitsevat asiantuntijatahon joka tutkii mistä on kyse onko risteymästä kyse ja risteymästä kyse riistakeskuksen viranomaiset myöskin poistavat nämä yksilöt tai poistattavat ne valitsemallaan taholla meillä on hyvä lainsäädäntö jota tulee noudattaa ja säädösten mukaisessa toiminnassa pitäytyä en kannata sellaisia näkemyksiä joissa annetaan ymmärtää että koirasusia juoksentelisi pitkin suomenniemeä enkä varsinkaan sellaisia näkemyksiä joissa annetaan ymmärtää että kansalaisten pitäisi ryhtyä näitä epäiltyjä koirasusia itse tunnistaen sieltä poistamaan pahoin pelkään että siinä kyllä päädyttäisiin tilanteeseen jossa kyseessä olisi hyvinkin todennäköisesti törkeä metsästysrikokseen yllyttäminen ja sellaista tilannetta minä en ainakaan täältä lainsäätäjän puolelta halua edistettävän
arvoisa rouva puhemies kuten puheenvuorossani sanoin lakia on ehdottoman tarkasti noudatettava se on ehdoton tinkimätön vaatimus jota kaikki noudattakoon mutta me olemme tilanteessa tällä hetkellä että maaseudun ihmisen elämä ei ole enää turvallista tällaisia koirasusia kun pyörii siellä talojen nurkilla nämähän juuri ovat ne vaaralliset yksilöt jotka tekevät sen vaaran jossa lapsi koulumatkallaan joutuu aitoon vaaratilanteeseen kuten sanoin näitä läheltä piti tilanteita on niin monia nämä on kerrottu viranomaisten tietoon sen sen sata kertaa mutta mitään ei ole tapahtunut

käräjille todistamaan että se on susi niin ihminen voi saada tuomion suden kaadosta joka on vakava rikos jos aidon suden kaataa niin siitä pitää tuomio antaa se on itsestäänselvyys ja pitää muistaa sekin että aito geneettisesti puhdas susi vieroksuu ihmistä se ei missään nimessä pihapiiriin tule se pysyy ihmisestä kaukana sillä on luontainen ihmisen pelko joka on aivan aivan selvä käyttäytymismalli tätä mieltä ovat kaikki luontotutkijat sellaiset jotka sen aidon suden tuntevat ja nyt en puhu niistä henkilöistä jotka näitä susikasvattamoja ylläpitävät

suomessa on paljon odotan että viranomainen puuttuu näihin eihän eduskuntakaan tämmöiseen voi rahaa antaa jos tällaista toimintaa valtion rahoin tehdään jos siellä sattuu olemaan valtion rahaa mukana en tiedä mutta se pitää tutkia kyseinen tapaus tuolla kanta hämeessä on nyt tutkinnassa siitä olen hyvin tyytyväinen mutta niitä epäiltyjä tapauksia on muuallakin suomessa ja paljon edellyttäisin kyllä että luonnonvarakeskus tässä asiassa käynnistää ihan aidosti tutkimuksen hämeen tapaus että siellä oli kolme aitoa sutta saatu kiinni ja ne sudet on nyt lopetettu ja on pari muutakin tapausta jotka minäkin tiedän minkä takia näihin ei ole puututtu ennen pitääkö jonkun ihmisen kuolla toivon vain että tätä päivää ei tässäkään talossa koskaan tarvitsisi nähdä kun tiedän tuolla maaseudulla asuvana ihmisenä että näitä hurtan näköisiä susia joita susiksi vihreät väittävät pyörii talojen pihoissa ihan jatkuvasti itsekin olen pari niitä nähnyt ihan livenä tuolla luonnossa niin ei se kyllä mieltä ylennä omaa omaa lastenlastaan lähettää vaikka naapuriin kylään tätä minä arvoisat suomen kansanedustajat kyselen teiltä pitääkö tällaista tilannetta sietää loputtomiin koska se päivä tulee jonain päivänä eteen aivan varmasti että joku lapsi menettää henkensä ja sitä minä en ikinä haluaisi nähdä sitä joka ilta kädet ristissä pyydän että näin ei kävisi mutta jos tällä keinoin jatketaan miten nyt asiat ovat tässä maassa niin varmasti käy niin

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljästoista asia käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö seitsemän

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

rouva puhemies nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys on äärimmäisen tärkeä lainsäädännössämme lainsäädännössämme on ollut selkeä puutos koskien sotilasvirkoihin nimittämistä hallitus ja puolustusvaliokunta esittää että jatkossa suomen sotilasvirkoihin voidaan nimittää vain henkilöitä joilla ei ole kansainvälistä uhkaa aiheuttavaa ulkomaansidonnaisuutta huomattavimpana sidonnaisuutena voidaan pitää ulkomaan kansalaisuutta hallituksen alkuperäisen esityksen mukaisen kaksoiskansalaisten kategorisen kiellon sijasta lakia on lausuntokierroksen pohjalta valmisteltu lievempänä tämä on merkittävä muutos takaportin lainsäädäntöön on se linjassa perustuslain yhdenvertaisuus ja syrjintäsääntelyn kannalta perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan muun muassa alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella kansalaisuusasioita puntaroitaessa merkittävämpää on ennemminkin muiden valtioiden suhtautuminen kansalaisuusasioihin

uskollisuus kahdelle valtiolle toisaalta jotkin valtiot eivät edes tunnusta kaksoiskansalaisuutta vaan edellyttävät kansalaisiltaan ehdotonta kuuliaisuutta meidän ei omalla lainsäädännöllämme tule asettaa kaksoiskansalaisia sellaiseen asemaan että he voisivat olla sen perusteella vaarassa toisessa kotimaassaan tämän lakimuutoksen myötä pystymme kontrolloimaan sitä keitä strategisesti tärkeisiin haasteena tulee olemaan merkittävien sidonnaisuuksien valvonta ja tarkkailu jos virkaan nimitettävät eivät itse niitä tuo julki myöskin sen arvioiminen on haasteellista mikä muodostaa kansainvälisesti niin merkittäväksi koetun uhan että virka jää sen perusteella saamatta yhdyn kuitenkin puolustus ja hallintovaliokunnan näkemyksiin siitä että seuranta on

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajakollegat ja muut paikallaolijat turvallisuusympäristömme on muuttunut nopeasti ja merkittävällä tavalla edustaja ronkainen piti hyvän hyvän puheenvuoron tuossa ensimmäisenä tämän asian käsittelyn yhteydessä me olemme tällä kaudella tehneet merkittävästi turvallisuutta vahvistavia toimenpiteitä niistä isoin kiitos kuuluu puolustusministeri jussi niinistölle hänen johdollaan maanhankintaa on rajoitettu kiinteistön omistusta on rajoitettu ja nyt nämä sotilasvirat ja ja muut vastaavat tehtävät ovat uudelleentarkastelun alla olemme tätä käsitelleet puolustusvaliokunnassa perusteellisesti ja huolellisesti tässähän on kyse siitä että puolustusvoimien sotilasvirkaan voitaisiin nimittää vain henkilö jolla ei ole sellaista toisen valtion kansalaisuutta tai muuta turvallisuusselvityslaissa tarkoitettua ulkomaansidonnaisuutta joka voisi vaarantaa valtion turvallisuutta yleistä turvallisuutta maanpuolustusta tai suomen

hallintoa koskevaan lainsäädäntöön valmisteluvaiheessahan tässä itse asiassa tavoiteltiin vielä astetta tiukempaa tulokulmaa tähän asiaan esitys oli tarkoitus laatia siten että puolustusvoimien sotilasvirkaan voidaan valita vain suomen kansalainen jolla ei ole muun valtion kansalaisuutta ja säännökseen liittyi mahdollisuus myöntää hakijalle erivapaus erivapaus tässä ajateltiin niin sanottua vastavuoroisuusperiaatetta mielestäni tämä olisi ollut ihan perusteltu järkevä ratkaisu mutta mutta kas kummaa tässäkin asiassa perustuslaki tuli esteeksi ja jouduttiin päätymään toisenlaiseen ratkaisuun esityksen mukaan henkilöllä ei saa olla siis sellaista toisen valtion kansalaisuutta tai muuta turvallisuusselvityslain kolmannen pykälän ensimmäisen momentin yhdeksän a kohdassa tarkoitettua ulkomaansidonnaisuutta joka voi vaarantaa valtion turvallisuutta yleistä turvallisuutta maanpuolustusta tai suomen

tässäkin lainsäädännössä se itse asiassa jää edelleen sanktioimatta jos sitä ei hakuvaiheessa kerro eli on päädytty ratkaisuun jossa

turvallisuuskysymyksissä tarkastellaan siis kansalaisuuskysymystä yleisemmin muun muassa sen vuoksi että mainitun kaltaiseen sääntelyyn olisi sisältynyt eräitä ongelmia perustuslain yhdenvertaisuus ja syrjintäsääntelyn kannalta puolustusvaliokunnassa totesimme että perustuslaissa säädetään ihmisten yhdenvertaisuudesta ja syrjinnän kiellosta ja perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan muun muassa alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella perustuslain kuudennen pykälän toisen momentin mukaisesti

etenee niin että selvitys tehdään ja ja se se on voimassa muistaakseni viisi vuotta ja jos esimerkiksi sinä aikana tilanne oleellisesti muuttuisi niin turvallisuusselvityksen alaisella henkilöllä on velvollisuus kertoa tapahtuneista muutoksista

henkilöhän saattaa olla vaikkapa neljäkymmentä vuotiaana vain suomen kansalainen ja neljäkymmentäyksi vuotiaana hän saattaa olla kaksoiskansalainen eli kaksoiskansalaisuudenhan ihminen voi ottaa myöhemminkin ja tilanne saattaisi siis muuttua tämä ei ole siis synnynnäinen tilanne että ihmisellä on kaksi kansalaisuutta tai useampi kansalaisuus vaan vaan se voi tapahtua myöhemminkin tai sitten tämän tyyppinen sidonnaisuus saattaisi syntyä vaikkapa avioliiton kautta avoliiton kautta tai eron kautta tai sen kautta että syntyisi esimerkiksi jonkinlainen suhde vaikkapa velkaantumisen tai jonkun muun näkökulmasta jossa tällaiseen vaikuttamiseen saattaisi saattaisi tulla tulla painetta hallituksen esityksessä lakiehdotukseen ei siis ehdoteta sisällytettäväksi sääntelyä seuraamuksista henkilö esimerkiksi valintamenettelyn aikana antaa puolustusvoimille tai vastaavasti rajavartiolaitokselle tietoisesti puutteellisia tai virheellisiä tietoja ulkomaansidonnaisuuksistaan kuten kansalaisuudestaan taikka salaa toisen tai useamman muun kuin suomen kansalaisuuden

arvoisa rouva puhemies tosiaan tämän esityksen mukaan puolustusvoimien

että jehovan todistajien asevelvollisuudesta vapauttaminen kumottaisiin ja vuonna kaksituhattaneljätoista hän esitti että maakauppoja ulkomaalaisten osalta rajoitettaisiin no tämän hallituksen aikana nyt kun hän on puolustusministeri ja enemmistöhallituksen jäsen valtioneuvostossa nämä asiat toteutuvat ja toteutuu myös tämä että puututaan sotilasvirkojen osalta myös kansallisen turvallisuuden näkökohtien vuoksi tilanteeseen ja tässä edustaja ronkainen sanoi näin että hallitus esittää ja puolustusvaliokunta esittää no kyllä se tarkemmin ottaen on niin että hallitus tekee lakiesitykset puolustusvaliokunta mietinnössään tukee hallituksen esitystä eli hallitus esittää ja puolustusvaliokunta eduskuntaa edustavana toimijana sitten mietinnössään tukee tätä hallituksen esitystä tietyin näkökohdin jos ajatellaan sitten perusteita tälle esitykselle niin tietysti ehdottomalle lojaalisuudelle suomen valtiota kohtaan on tällaisissa sotilasviroissa kyllä asetettava hyvin korkeat vaatimukset erityisesti poikkeusolojen osalta ja siinä olevien sijoitusten kannalta mutta myös rauhanajan tehtävien kannalta tietysti mitä lähemmäksi mentäisiin poikkeusoloja niin sitä pienempi ero näiden kahden tilanteen välillä ylipäätään olisi on tärkeää huomata toisin kuin voisi joku ehkä vielä luulla että tässä esityksessä ei mainita mitään tiettyjä maita tai kategorisesti kielletä kaikkia kaksoiskansalaisia toimimasta näissä viroissa tai opinnoissa valinta perustuisi aina tapauskohtaiseen harkintaan jossa arvioitaisiin ulkomaan sidonnaisuuksista tapahtuvaa tai aiheutuvaa turvallisuusriskiä eli tietysti arvioitaisiin sitä voiko sidonnaisuus muodostaa turvallisuusriskin esimerkiksi siten että henkilö voitaisiin painostaa toisen valtion etuja palveleviin toimiin tämä on tärkeää myös siksi että on tietysti valtioita joissa omien lakiensa mukaan jopa velvoitettuja auttamaan kyseisen valtion turvallisuusviranomaisia näin on muun muassa

venäjän federaation osalta heidän perustuslakinsa puitteissa sen enempää mitään maita mainitsematta käsitykseni on sekä julkisista tiedoista että omista kokemuksistani siitä mitä ihmiset ovat kertoneet että jonkinlaista painostusta suomessakin on tapahtunut eivät ne välttämättä aina liity sotilasvirkoihin mutta kaksoiskansalaisiin erilaisissa tehtävissä ja sitä tietenkään ei pidä suomen valtion hyväksyä tärkeää on huomata myös se että kun puhutaan euroopan unionista jonka jäsen tietysti suomi on niin sen turvallisuussäännöissä edellytetään ulkomaasidonnaisuuksien selvittämisessä sitä että jätetään ulkopuolelle eu kansalaisuus eli tilanne jossa henkilö olisi vaikkapa suomen ja ja ranskan kansalainen näin esimerkiksi tämä lähtökohta tulisi pääsääntöisesti ottaa huomioon myös tässä kysymyksessä kun harkitaan kelpoisuutta sotilasvirkaan ja tietysti ihan maalaisjärjellä ajatellen minkälaisia sellaisia velvoitteita toisen valtion kansalaisuudesta aiheutuu jotka ristiriidassa selvityksen kohteen tehtävien kanssa tämän henkilön tehtävien kanssa sitten tässä sotilasvirassa tätä sitten täytyy arvioida mutta nyt jää arvoisa rouva puhemies hyvin suuri vastuu turvallisuusselvityksen tekevälle viranomaiselle kategorista kieltoa kaksoiskansalaisuuteen ei ole tapauskohtaisesti tehdään tämä joten suuri vastuu on siinä turvallisuusselvityksessä kannatan lämpimästi tätä esitystä ylipäätään hallitus on tehnyt hyvää työtä suomen kansallisen turvallisuuden hyväksi puolustusvoimien määrärahoja on lisätty melkein puoli miljardia euroa niin kuin mainitsin aikaisemmin ulkomaalaisten maakauppoja rajoitetaan jehovan todistajien asevelvollisuudesta vapauttaminen kumotaan ja nyt on tämä tärkeä sotilasvirkoihin kaksoiskansalaisten osalta hallitus on tarmokkaasti tarttunut niihin turvallisuusympäristön muutoksiin mitä puolustusselonteossakin on tuotu esille

arvoisa rouva puhemies itse asiaan sinällään ei ole minulla paljonkaan sanottavaa mutta oli pakko puuttua tuohon edustaja elon kuvailemaan tilanteeseen joka oli ilmeisesti semmoinen siniseltä pilvettömältä taivaalta oleva kommentti että eduskunta olisi jotenkin niin kuin alisteinen sille mitä valtioneuvosto ja hallitus haluaa sanoa ja täällä eduskunnassa sitten vain siunaillaan niitä asioita minun mielestäni semmoiseen asetelmaan että parlamentaarisen lainsäädäntövallan väheksyminen tuolta pöntöstä on jollakin lailla suotavaa oli pakko puuttua ja toivoisinkin että edustaja elo voisi ehkä ottaa pari askelta taaksepäin siinä meillä täällä on kuitenkin kahdellasadalla kansanedustajalla eri valiokunnissa mahdollisuus puntaroida hallituksen ja valtioneuvoston esityksiä eikä niin että me olemme vain täällä joku viemäri joka joka sitten hyväksyy hallituksen esityksiä jos teidän oman hallituskautenne ajalta voitte katsoa kuinka monta lakiesitystä on vedetty takaisinpäin niin voitte ehkä nähdä sen totuuden että ei nyt aivan ole sillä tavoin kuinka kuvasitte

arvoisa rouva puhemies suomen tasavallan ylintä lainsäädäntövaltaa käyttää tietysti tämä talo suomen eduskunta se on aivan selvä

edustaja myllykoski pahoittelen jos syntyi sellainen käsitys että halusin vähätellä eduskunnan lainsäädäntövaltaa en missään tapauksessa lähinnä puutuin ehkä huonoin sanankääntein vain siihen että hallitus eli valtioneuvosto toki lakiesitykset tekee ja eduskunta arvioi ja eduskunta viime kädessä ilman muuta päättää suomen lainsäädännöstä mutta edustaja ronkaisen puheenvuorosta minusta ehkä tuli se kuva että että aivan kuin valiokunta olisi tehnyt sen lakiesityksen lakiesitys tulee valtioneuvostolta ja sitten siihen valiokunta ja eduskunta ottavat kantaa ja hyvin tämä järjestelmä meillä on toiminut niin kuin edustaja myllykoski toi esille on tilanteita joissa oli se sitten perustuslakivaliokunta tai joku muu valiokunta on valtioneuvoston esityksen kanssa hyvinkin eri mieltä ja ja käyttää sitä valtaa mikä eduskunnalle siinä tilanteessa on tietysti suotu ja niin kuin tiedetään hallitus eli valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kolmekymmentäkuusi

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies nyt ensimmäisessä käsittelyssä oleva satovahinko ja kasvintuhoojavakuutusten vakuutusmaksuverosta luopuminen pohjautuu viime elokuun niin sanottuun maatalouden kriisipakettiin ratkaisulla pyritään edistämään vakuutuspohjaisen satovahinkojärjestelmän käyttöönottoa lakisääteisen satovahinkojen korvausjärjestelmän viimeinen voimassaolovuosi oli vuosi kaksituhattaviisitoista satovahinkovakuutusten satovahinkovakuutusten vapauttamisen vakuutusmaksuverosta arvioidaan vaikuttavan valtion vuotuiseen verotuottoon staattisen laskelman mukaan

ja kasvintuhoojavakuutusten osalta noin puoli miljoonaa euroa hallituksen esityksen mukaisille toimenpiteille on saatu maa ja metsätalouden ryhmäpoikkeusasetuksen perusteella eun komission hyväksyminen joulukuussa kaksituhattakahdeksantoista valtiovarainvaliokunta ehdottaa verojaoston esityksestä myös eläintautivakuutusten vapauttamista vakuutusmaksuverosta maa ja metsätalousvaliokuntakin kantoi lausunnossaan huolta tästä asiasta eläintautivakuutuksen vakuutusmaksuverosta vapauttamisella arvioidaan olevan noin nolla pilkku seitsemän miljoonan euron vuotuinen vaikutus valtion verotuottoihin tämäkin tietysti staattisen laskelman mukaan jaoston kuulemisessa asiantuntijat pitivät selvänä että toimenpiteille saadaan eun komission hyväksyminen saman ryhmäpoikkeusasetuksen perusteella kuin saatiin hyväksyminen satovahinko ja kasvintuhoojavakuutusten vakuutusmaksuveron poistamiselle suurin osa eläintautivakuutuksista on otettu salmonellan varalta ryhmävakuutuksina tuottajaosuuskuntien kautta arvoisa puhemies muutokset olisivat kaikilta osin määräaikaisia ja olisivat voimassa vuoden kaksituhattakaksikymmentäseitsemän loppuun käytännössä ne kuitenkin muodostuisivat pysyväksi lainsäädännöksi ne joudutaan nyt säätämään eun tulevan rahastokauden loppuun voimassa oleviksi tässä vaiheessa eläintautivakuutusten vapauttaminen vakuutusmaksuverosta tulisi voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana koska eun komission hyväksyminen vaatii oman aikansa hyväksymismenettelyyn ei kuitenkaan arvioida kuluvan kauankaan arvoisa puhemies eläintautivakuutusten liittäminen vakuutusmaksuverosta vapautettaviin vakuutuksiin on luontevaa koska euroopan unionissa nyt esillä olevat kolme vakuutuslajia kuuluvat tietyllä tavalla samaan perheeseen eu sallii muun muassa sen että näiden kolmen vakuutuksen vakuutusmaksuja voidaan tukea

kuudenkymmenenviiden viiva seitsemänkymmenen prosentin vakuutusmaksuosuudella kansallisista varoista

tähän ratkaisuun ei ole poiketen monista muista jäsenvaltioista menty koska kyseinen tuki söisi muuta maatalouden kansallista tukea mainittu kuudenkymmenenviiden viiva seitsemänkymmenen prosentin tuki on mahdollista myöntää riippumatta siitä onko jäsenvaltiossa otettu käyttöön vakuutusmaksuveroa koskaan valiokunnan mietintö on yksimielinen tälläkin on oma positiivinen merkityksensä

herra puhemies nyt voin sanoa että edustaja myllykoski on tässä vähän heikoilla jäillä mutta haluan todeta sen että siinä problemaattisessa ongelmassa mikä meillä tässä maataloudessa on meidän pitäisi pystyä jatkossa vielä enemmän keskittymään siihen että meillä vahinkojen korvausjärjestelmä olisi ehkä muutakin kuin vain vakuutuspohjainen mutta erityisesti täytyy sanoa että nyt ollaan tehty ratkaisuja ja niin pitkälle menevä ratkaisu kuin mitä nyt tuossa edustaja kiviranta toi esille juuri sen takia että tämän eu kauden vuoksi on näin näin tehtävä siinä mielessä valiokunta on tehnyt hyvää harkintaa ja mikä kaikkein tärkeintä tässäkin asiassa ollaan oltu yksimielisiä ja se on se on erinomainen asia

arvoisa herra puhemies edustaja ala nissilä palautti minut siihen mitä minun piti sanoakin jo edustaja kivirannan puheenvuoron jälkeen että nyt kaaduttiin niin sanotusti eteenpäin varsinkin eläintautien osalta sillä meillä koko ajan piilee tuossa hieman etelämpänä ja idempänä sikaruton vaara se massiivisesti tulee olemme nyt ottaneet sellaisen kannan että sitoudumme siihen että meillä järjestelmä toimii ja siellä sitten kustannusten osalta valtio on valmis ottamaan osan siitä vastuusta jos joudumme semmoisen massiivisen tilanteen eteen että meillä sikarutto leviää tähän maahan